edustajantoimesta vapautetun carl haglundin tilalle on valittava jäsen tulevaisuusvaliokuntaan ja pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskuntaan tulevaisuusvaliokunnan ja pohjoismaiden neuvoston suomen

valtuuskunnan

täydennysvaalit toimitetaan torstaina kahdeksas yhdeksättä kaksituhattakuusitoista kello kuudessatoista pidettävässä täysistunnossa ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina kahdeksas yhdeksättä

kello kolmetoista

päiväjärjestyksen kahdentenakymmenentenäkolmantena asiana on apulaisoikeusasiamiehen maija sakslinin selvitys sidonnaisuuksistaan

arvoisa rouva puhemies käsillä olevassa hallituksen esityksessä uudistettaisiin julkisten hankintojen kilpailuttamismenettelyä koskeva lainsäädäntö esitykseen sisältyvien ehdotusten tarkoituksena on tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä yksinkertaistaa hankintamenettelyä antamalla lisää tietoa soveltajille sääntöjen sisällöstä ja esimerkiksi ympäristö ja sosiaalisista näkökohdista tavoitteena on lisäksi lisätä tarjouskilpailujen joustavuutta laajentamalla neuvottelujen käymisen ja innovaationäkökohtien huomioon ottamisen mahdollisuuksia tarkoituksena on edesauttaa hallitusohjelmassakin mainittua tavoitetta siitä että innovatiivisten hankintojen osuus kasvaisi julkisissa hankinnoissa julkisiin hankintamenettelyihin osallistuminen on osoittautunut yhä haastavammaksi erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille taustasyinä on ollut muun muassa hankintojen kokoluokan kasvaminen sekä tarjouskilpailuista yrityksille ja muille tarjoajille syntyvä hallinnollinen rasite hallituksen esityksessä pyritään puuttumaan näihin ongelmiin kannustamalla hankkijoita hankintojen jakamiseen pienempiin ja pk yrityksille sopivampiin osiin myös hallinnollista taakkaa pyritään keventämään vähentämällä tarjouskilpailun aikana tarjoajilta vaadittavien selvitysten määrää tarjouskilpailujen joustavuutta pyritään parantamaan ja tarjouskilpailusta syntyvää hallinnollista rasitetta vähentämään nostamalla lain soveltamisen alarajana toimivia kansallisia kynnysarvoja tavara ja palveluhankintojen kansallinen kynnysarvo tuplattaisiin kolmestakymmenestätuhannesta eurosta kuuteenkymmeneentuhanteen euroon sosiaali ja terveyspalveluhankinnoissa kynnysarvo nousisi tätäkin enemmän sadastatuhannesta eurosta neljäänsataantuhanteen euroon tarkoituksena on että arvoltaan vähäisissä julkisissa hankinnoissa viranomaisten ja yritysten resurssit eivät uppoaisi kohtuuttomalla tavalla kilpailuttamismekanismin läpikäymiseen esityksessä pyritään edelleen lisäämään hankintojen avoimuutta ja vähentämään julkisiin hankintoihin liittyvää korruptiota hankkijoille avattaisiin nykyistä laajempi pääsy tarjoajien johto ja vastuuhenkilöiden rikosrekisteritietoihin sekä muihin viranomaisrekistereihin lainvastaisesti kilpailuttamatta jätettyihin hankintoihin voitaisiin nykyistä tehokkaammin puuttua antamalla kilpailu ja kuluttajavirastolle tehtäväksi hankintalainsäädännön noudattamisen valvonta julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan kilpailun tasapuolisuutta pyritään turvaamaan rajoittamalla julkisyhteisöjen omistamien yritysten ja yhteisöjen mahdollisuutta harjoittaa omistajien hankinnoilla tuettua liiketoimintaa markkinoilla hankintalainsäädännön valmistelun yhteydessä on keskusteltu paljon hankintojen laadusta erityisesti sosiaali ja terveyspalveluhankinnoissa sidosryhmillä ja kansalaisilla on ollut perusteltu huoli siitä otetaanko palvelujen käyttäjien toiveet riittävästi huomioon julkisia hankintoja tehtäessä lakiesityksessä korostetaankin hankintojen laatutekijöiden huomioonottamista ja käyttäjien kuulemista etenkin sosiaali ja terveyspalveluhankinnoissa lakiehdotus ei myöskään pakota julkisyhteisöjä ulkoistamaan kilpailutusmenettelyin esimerkiksi vammaisten henkilöjen palveluja vaan julkisyhteisöt voivat tuottaa palvelun itse kilpailuttamatta tai palvelun tuottajan valinta voidaan antaa palvelun käyttäjän tehtäväksi jolloin kilpailutusta ei tarvitse toteuttaa tässä lyhyesti

muutama puheenvuoro tuosta listalta ja sitten

arvoisa puhemies

mutta kuten koko suomi myös hankintalaki tarvitsee kunnianhimoa julkisten hankintojen koko on huomattava puhutaan noin kolmenkymmenen miljardin panoksesta hankintalakia on uudistettu aiemminkin sitä on on aiemminkin kehuttu ja haukuttu nyt sitä ollaan jälleen uudistamassa jo voimassa oleva hankintalaki mahdollistaa paljon mutta sen mahdollisuuksia käyttää sillä tavalla kuin olisi ollut mahdollista kysymys ei siis ole vain kynnysarvoista tai hinnasta kysymys on kokonaisosaamisesta valmistella kilpailuttaa ja toteuttaa hankinta siten että se palvelee tilaajan lisäksi myös suomalaista osaamista sen kehittämistä ja jopa aluetaloutta ja jopa suomalaisia työpaikkoja kysymys kysymys on siis etenkin suomalaisten yritysten menestymisestä ja etenkin pienten yritysten menestymisestä kuten ministeri aivan oikein totesi mutta liian usein pienet jäävät isojen jalkoihin taka alalle kun isoja kokonaisuuksia kilpailutetaan hankintalaki on kuten tiedämme menettelytapalaki ja sen toteuttaminen kuten sanoin vaatii paljon osaamista hankinnan tekijältä eli hankintayksiköltä osaamista meillä suomessa on mutta kun katsoo mitä hankinnoissa todella tapahtuu voi todeta että siinä on paljon kehitettävää etenkin kunnissa on tunnistettu se tosiasia että hankintoihin tulee panostaa ja joko tekemiseen omia osaajia tai ostaa osaamista ulkopuolelta fiksu valtio fiksu kunta osaa tehdä hankinnat älykkäästi arvoisa puhemies suomi laahaa hankinnoissa eun kehityksestä jäljessä eu ohjaa julkisia hankintoja entistä enemmän siihen suuntaan että laadulla on väliä pelkkä hinta ei ratkaise lisäksi painotetaan sosiaalisia ja ympäristönäkökohtia ja työntekijän oikeuksia suomi on tunnettu maailmalla aiemmin laadusta finland tehty suomessa jotain sellaista mistä me kaikki olemme voineet olla ylpeitä nyt kuitenkin viimeisten vuosien aikana jotain on tapahtunut tiedämme kaikki millaista jälkeä suomen kunnissa on tehty esimerkiksi koulujen tai päiväkotien osalta rakentamisessa tässä on siis paljon tehtävissä en halua osoittaa tai syyttää ketään yksittäistä toimijaa mutta paljon on kiinni sopimuksista jotka tilaajan ja toimittajan välillä on solmittu jos haluamme että suomalainen osaaminen on vientituote jatkossakin niin meidän pitää huolehtia siitä että myös julkisissa hankinnoissa panostetaan sanaan laatu toki myös hinta huomioiden kysymys on aina kokonaisarviosta jonka fiksu ostaja kyllä osaa tehdä jos tahtoa ja osaamista on

puhemies hallituksen esitys edustaa monessa mielessä eun pakottavaa minimitasoa kun eu antaisi suomelle tässäkin asiassa liikkumavaraa miksi emme ole sitä käyttämässä tähän nähden hallituksen esitys on kunnianhimoton ja vanhakantainen pelkän hinnan perusteella kilpailuttaminen on on edelleen vapaasti valittavissa oleva vaihtoehto arvoisa puhemies kunnissa on tehty paljon investointeja yksi tällainen toimiala on jätehuolto toinen on työterveys in house toiminnan rajoituksilla hallitus olennaisesti kaventaa kuntien toimintavapautta ja mahdollisuuksia järjestää toimintansa tarkoituksenmukaisella tavalla in house toiminta ja siihen liittyvä rajattu ulosmyynti on kuntien ja muiden julkisten toimijoiden keino järjestää toimintansa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja asukkaita parhaiten palvelevalla tavalla miksi juuri suomen pitäisi rajoittaa kuntien toimintamahdollisuuksia näin tiukasti

arvoisa puhemies

sillä julkisia hankintoja tehdään vuosittain yli kolmenkymmenen miljardin arvosta joten hankintojen periaatteilla on merkitystä koko kansantalouden ja koko yhteiskunnan kannalta haluan nostaa esiin muutamia valiokuntakäsittelyssä toivottavasti huomioitavia näkökulmia ja lain viilaustarpeita usein suomessa syytetään euta tarpeettoman byrokratian ja jähmeiden menettelyjen luomisesta vaikka syyllinen löytyisikin lähempää ja niin tälläkin kertaa eun hankintadirektiivi mahdollistaa jäsenmaille huomattavasti korkeammat hankintojen kynnysarvot kuin hallitus nyt esittää kynnysarvoja esitetään onneksi kasvatettavaksi nykyisestä laista mutta olisi järkevää käyttää eun sallimaa liikkumavaraa hyödyksi esitettyä laajemmin ei ole vahvaa syytä sille että suomessa tarvittaisiin erillistä kansallista lisäsääntelyä ja omia matalampia kynnysarvoja eun mahdollistamat korkeammat kynnysarvot vähentäisivät hallinnollisia kuluja ja antaisivat hankintayksiköille paremmat mahdollisuudet huomioida pienten yritysten tarjontaa ja asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita toinen lakiesitykseen sisältyvä turha kansallinen jäykkyys on sidoshankintayksiköihin eli niin sanottuihin in house yksiköihin kohdistuvat liiallisen tiukat kriteerit direktiivin mukaan hankintayksikön on mahdollista ostaa sen määräysvallassa olevalta sidosyksiköltä tavaroita ja palveluita ilman kilpailumenettelyä jos sidosyksikkö toimii markkinoilla ja myy ulos korkeintaan prosenttia toiminnoistaan lakiesityksessä rajan ehdotetaan olevan kuitenkin reippaasti eun sallimaa sallimaa rajaa matalampi vain viisi prosenttia käytännössä tämä koskee esimerkiksi kunnan ja sen omistamien tytäryhtiöiden toimintaa hallituksen esitys tulee toteutuessaan tarkoittamaan suuria hankaluuksia esimerkiksi kunnallisille jäteyhtiöille jotka myyvät joitain palveluita myös yksityisille erityisesti haja asutusalueilla joilla yksityiset palvelumarkkinat ovat kehittymättömät

aiheuttaa kunnille ja kuntayhtymille merkittäviä hankaluuksia ja tälle ehdotetulle suomalaiselle lisäsääntelylle ei ole todellista tarvetta toinen lakiesityksen ongelmallinen kokonaisuus koskee hankintojen vastuullisuutta kyselyn mukaan suomalaisista noin kahdeksankymmentä prosenttia on sitä mieltä ettei verovaroin pitäisi hankkia tuotteita joiden tuotannossa on hyväksikäytetty lapsityövoimaa tai loukattu työntekijöiden oikeuksia tämä ei kuitenkaan riittävästi näy lakiesityksessä sillä se ei edellytä hankintayksiköitä sitovasti noudattamaan sosiaalista vastuuta ja ihmisoikeuksia direktiivin nojalla sosiaalisen lausekkeen noudattaminen voitaisiin säätää pakolliseksi jos haluttaisiin lisäksi sosiaalisen lausekkeen harkinnanvarainen soveltaminen on rajattu koskemaan vain suomessa tapahtuvaa työtä ja tämä rajaus ei palvele lakiuudistuksen kokonaistavoitteita eikä edistä vastuullisen kotimaisen tuotannon kilpailuasemaa

palveluista kuten asumisesta niitä kilpailutetaan lyhyin määräaikaisin sopimuksin tällaisen huutolaisuuden ei pitäisi antaa enää jatkua vaan useiden muiden eu maiden tapaan myös suomen tulisi rajata nämä palvelut hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle

sinällään hyvää lainsäädäntöä mutta muutamaan asiaan kiinnittäisin huomiota täällä on rajattu näitten in house yksiköiden eli siis kuntien oman tuotannon ulosmyyntiä aika rajulla tavalla verrattuna tuohon eu sääntelyyn kahdestakymmenestä prosentista joka on mahdollista mennään viiteen prosenttiin hallituksen esityksen mukaan minä en ymmärrä sitä mikä järki on rajata julkisen sektorin omaa toimintavapautta tässä suhteessa ja tähän pyytäisin vastausta minun näkökulmastani tämän kansainvälisen selvityksen pohjalta joka tähän lakiesitykseen sisältyy ei löydy kansainvälistä ikään kuin ulottuvuutta siihen siten että joku muu maa rajaisi tätä toimintavapauttaan toinen asia minkä nostan esille tässä on että täällä on menty nyt vähimmäistason kautta vähimmäistason turvaamiseen elikkä keskushallinnon hankintojen ja rakennusurakoitten osalta ilo sopimusten edellyttämällä tavalla mutta minkä takia ei haluta ottaa jo tässä vaiheessa eun hankintadirektiivin edellyttämiä säännöksiä huomioon ja määritellä niin että kaikissa näissä hankinnoissa pitää huolehtia siitä että työehtosopimusten vähimmäisturvaa noudatetaan

puhemies tämä hämmennys siitä halutaanko jotenkin hankaloittaa kuntien toimintoja kynnysarvojen osalta kiitokset ministerille ja hallitukselle siitä että kynnysarvoja nostetaan että kaikki pienemmät voidaan tehdä siellä kunnan sisällä ja läheisten yrittäjien kanssa sopimuksia mutta sitten tässä in house toiminnassa mennään huomattavasti tiukempaan koska kun se käytäntö on ollut nyt siinä noin kymmenessä prosentissa niin nyt sitä tiukennetaan viiteen prosenttiin tiedetään että kunnat jo tällä hetkellä joutuvat sitten siihen tilanteeseen kun siellä ei kestetä edes sitä heittelyä vuoden aikana että se napsahtaa sitten aika nopeastikin kun katsotaan sitä kokonaisuutta miksi hallitus haluaa kurjistaa kuntien tilannetta toinen kysymys sitten tähän kohtaan kun tämä valinnanvapaus tulee sitten tässä sote ja maakuntauudistuksessa jonka jälkeen jokainen valitsee ihan uudella tavalla onko sitten niin että tältä osin sosiaali ja terveydenhuollossa ei tarvita enää hankintalakia

on hyvä että hankintalakia uudistetaan ja nimenomaan siihen suuntaan että pyritään joustavoittamaan hankintamenettelyä siellä tietysti talousvaliokunnan aikana varmaan tehdään muutoksia tähän asiaan ja toivon että näkökulma on aina se että pyritään niitä pieniä yrityksiä ottamaan mukaan niihin hankintoihin totta kai ratkaiseva tekijä on aina tarjouskilpailu miten se järjestetään ja mitä ehtoja sille asetetaan se tarjouspyynnön rakentaminen oikein ja huolellisesti on se kaiken a ja o sen jälkeen jos homma lähtee oikeille raiteille voidaan menestyä mutta jos se tehdään väärin niin sitten tulee pelkkä susi siitä koko hommasta mutta toivon että tämän lain myötä saataisiin näille pienille yrityksille toimintamahdollisuuksia lisää ja nimenomaan niin että suuret yritykset eivät pääse markkinoilla hallitsemaan koska nehän voivat jyrätä tällaisen pienen yhtiön vaikka nurin vaikka tarjoamalla jonkun palvelun aivan pilkkahinnalla johon yksityinen pieni

arvoisa puhemies nyt edustaja hoskonen pääsi asian ytimeen mehän tässä salissa monesti aika saattaa olla pienistäkin summista joskus kinastelemme mutta nyt on hyvä muistaa että nyt niillä päätöksillä mitä tässä tehdään on todella isot taloudelliset vaikutukset kolmekymmentä miljardia joka kokemuksen perusteella ja kun kuuntelee eri puolin niin voi sanoa että se suurin ongelma mikä hankintoihin liittyy liittyy siihen että kilpailutetaan vain pelkästään hinnalla usein silloin juuri nämä pienet yritykset jäävät jalkoihin koska siellä on laatutekijöitä siellä on sosiaalista vastuuta monesti kun läheltä ostetaan palveluita innovaatioita nyt kysyn teiltä arvoisa ministeri onko niin että tässä laissa edelleen mahdollistetaan kilpailuttaminen pelkän hinnan perusteella ja jos on niin minkä vuoksi eikö nyt olisi aika ottaa seuraava askel ja pitää huoli siitä että kaikissa hankinnoissa joita tehdään otetaan ympäristö sosiaaliset näkökohdat huomioon

puhemies minä haluan antaa kiitosta siitä että uusi hankintalaki huomioi vammaisten erityistarpeet eli enää jatkossa vammaisten elinikäisiä palveluita ei siis tarvitse määräajoin kilpailuttaa eli vammaisten arjen jatkuvuus turvataan tästä iso kiitos ministerille ja hallitukselle olen samaa mieltä tästä laadullisesta ja hintakilpailutuksesta kun nyt puhutaan että hankinnat suositellaan kilpailuttamaan pienempinä osina ja ympäristö ja sosiaalisia näkökohtia voisi huomioida aiempaa enemmän niin kysyisin

edustaja heinonen nosti äärimmäisen tärkeän kysymyksen esille tässä eli nämä vammaisten elämänmittaiset palvelut ja erityisesti vammaisten asumispalvelut se että ne ovat kuuluneet hankintalain soveltamisalan hankintalain soveltamisalan piiriin on johtanut äärimmäisen epäinhimillisiin kilpailutustilanteisiin joissa esimerkiksi vaikeasti vammaisten asumispalveluita on kilpailutettu noin kahden vuoden välein minä haluaisin nyt tarkennusta vammaisjärjestöt ovat huomenna osoittamassa mieltä tähän aiheeseen liittyen ja toivoisin nyt ministeriltä tarkennusta siihen kuuluvatko nämä vammaisten elämänmittaiset palvelut siis edelleen tämän hankintalain soveltamisalan piiriin vai onko niin että että näitä palveluita on mahdollista siis jatkossa kokonaan jättää kilpailuttamatta

tässä on tullut hyviä puheenvuoroja juuri näistä herkistä palveluista elämänmittaisista palveluista liittyen nyt vammaisten asumiseen mutta yhtä lailla vanhusten sama tilanne on on kohtuutonta jos vanhus palvelupaikan saannin jälkeen ja pitkään siellä eläneenä joutuu vaihtamaan paikkaa sitten myöhemmin toivon että nämä eivät olisi vain tämmöisiä erityistilanteita joissa voidaan poiketa vaan että se olisi ihan lähtökohtana että näissä herkissä palveluissa ihminen saa asua siellä

mitä toimia hallitus on tehnyt sen eteen että johtamisen

tämä hankintalain uudistus on todellakin äärimmäisen tärkeä ja tässä on sinällään paljon hyviä asioita elinkaarikustannukset innovatiiviset ratkaisut ja sosiaalisten kriteerien huomioiminen aiempaa paremmin edustaja lindtmanille sen verran että eihän tähänkään mennessä sitä hintaa ole tarvinnut ainoana kriteerinä käyttää mutta sitä hankintaosaamista on monta kertaa puuttunut julkiselta puolelta ja sen tähden sitten hinta on jäänyt ainoaksi kriteeriksi kun ei ole osattu asettaa niitä muuntyyppisiä kriteerejä erityisestihän tämä on ollut surullista juuri kun on puhuttu näistä vanhusten ja vammaisten palveluista kyllä itsekin haluaisin nyt vielä ministeriltä varmennusta siitä millä tavalla tämä vanhusten ja vammaisten palveluasuminen nyt tulevaisuudessa sitten tullaan huomioimaan tässä kilpailuttamisessa olen ymmärtänyt niin että kokonaan niitä ei kyllä olla sulkemassa pois kilpailuttamisen ulkopuolelle mutta että jotakin suojaa on kuitenkin tulossa ja täytyy myös kiittää siitä että näitä kynnysarvoja viedään nyt ylöspäin viimeksi keskustalainen ministeri sai aikaan sen että kynnysarvot olivat reilusti alle direktiivin ja suomesta tuli euroopan unionin eniten kilpailuttava maa

arvoisa puhemies kiitokset ministerille lain valmistelusta lopputulos on varsin tasapainoinen otan esiin joitakin meille perussuomalaisille ryhmänä tärkeitä kohtia on erinomaista että korostitte ministeri tätä että vähennetään selvitysten määrää ja byrokratiaa se on nimenomaan keskeinen koko hallituksen ohjelmakautta kuvaava tavoite jossa pyritään siihen minkä myös otitte esiin että resurssit eivät saa kulua prosesseihin ja resurssit eivät saa kulua kaikkeen siihen turhaan paperinpyörittelyyn kuten niin usein tuntuu käyvän otitte myös esiin avoimuuden lisäämisen valvonnan parantamisen nämä ovat hyviä asioita samoin se kansalaisten huoli ja meidän kaikkien huoli siitä sote hankintojen laadusta huolehditaan on hyvin tärkeää ottaa esiin pohja on siis hyvä edetä tässä tärkeässä ja laaja alaisessa uudistuksessa joka ohjaa keskeisellä tavalla julkisten varojen käyttöä itsekin

puhemies tämä on iso ja laaja kokonaisuus ja ja on hyvä päästä käsittelemään sitä tuonne valiokuntaan otan myös huomioon nämä vammaisten asumispalvelut vammaisten asumispalvelut ovat kilpailuttamisen piirissä jolloin ne on pahimmillaan kilpailutettu jopa vuoden välein on on aivan eri asia kilpailuttaa tavaroita ja pienimuotoisia palveluja kuin jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevan ihmisryhmän ehkä koko elämän mittaista asumista meille kaikille kodin pysyvyys on tärkeä asia mutta erityisen tärkeää se on näille vammaisille ja pitkäkestoiset ja tutut hoitosuhteet ovat myös tärkeitä tämä sama koskee myös lastensuojelua ja vanhuksia tämä hankintalaki antaa nykyistä paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon laatukriteerit ja sosiaaliset näkökulmat mikä on hyvä asia mutta todellisuudessa halvin hinta näyttää merkitsevän erityisesti vammaisten asumispalveluiden kilpailuttamisessa eniten ei se mikä on asiakkaiden toiveiden mukaista tai kokonaisvaltaisesti paras ratkaisu tältä osin kyllä laki on saatava sellaiseksi että sen henki toteutuu

tässä useissa puheenvuoroissa on nyt nostettukin esille tämä hankintaosaaminen nykyisenkin hankintalain aikaan olisi ollut mahdollista painottaa myös muita tekijöitä kuin pelkästään hintaa ja ja tätä on yritetty mutta monin paikoin aika laihoin tuloksin tiedän tapauksia esimerkiksi vanhusten palveluasumisesta että on haluttu taata laatua sillä että tarjouspyynnössä on kirjattu että pitää olla laatukäsikirja tarjoaja on laittanut raksin ruutuun tällainen löytyy ja silloin asia on ollut ok vaikka tällä isolla yrityksellä ei ollut vielä henkilökuntaa ei tiloja ei mitään tässä toiminnassa valmista ja ja hän on voittanut pelkällä tällä oikealla rastilla ruudussa tämän tarjouskilpailun ja nyt kysynkin ministeriltä onko tarkoitus järjestää koulutusta kunnille ja sitten toisaalta myös näille pienille ja ja keskisuurille yrityksille siitä että tämä toiminta parantuu

tässä on monta hyvää asiaa jotka menevät eteenpäin mutta kiinnitän myös huomiota sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana näihin näihin seikkoihin jotka liittyvät nyt sitten palveluiden hankkimiseen ja näihin laatukysymyksiin erityisesti nyt tämä palveluiden jatkuvuus elinikäisissä palveluissa on se kriittinen kysymys olen ymmärtänyt niin että täällä edellytetään niitten kilpailuttamista mutta sitten on tämä kysymys että riittääkö nyt pelkkä hinta siinäkin kilpailutuksessa ja ollaanko nyt säätämässä siitä että nämä sopimukset sopimukset voivat olla sitten riittävän pitkiä ja että tämä kansalaisen vammaisen ja hänen omaistensa itsemääräämisoikeus vahvistuu nykyisestä tähän tarvitaan lainsäädännön vahvaa otetta siksi että kunnissa nämä kilpailutusprosessit

taustalla on eu direktiivi joka on varsin yksityiskohtainen siksi tämä asia on aika vaikea kyllä väittäisin että kunnissa joita nyt tässä eniten nostetaan esille osaaminen tällä sektorilla on lisääntynyt kun tätä on jo vuosia harjoitettu ongelma on usein se että hankinnat tekee yksittäinen virkamies ei mikään luottamushenkilö vaan yksittäinen virkamies ja hän välttääkseen rangaistukset tai ainakin vahingonteon kunnalle käyttää niin selkeitä periaatteita että ei tule valituksia ja siinä mielessä korvausvaatimuksia näin ollen sitten nämä muut tekijät kuin hinta jäävät helposti toisarvoisiksi tähän pitää kiinnittää huomiota kun seitsemisen vuotta sitten edustaja hoskosen kanssa tätä asiaa talousvaliokunnassa niin muistan kun kuntaliitto ja kunnat vaativat kynnysarvoja korkealle ja pk yritykset vaativat niitä hyvin alas tämä ongelma on edelleen ja tässä nyt tasapainoa pitää etsiä
otetaan vielä edustaja myllykoski ennen ministerin vastausta
arvoisa rouva puhemies esityksessä on paljon hyvää mutta nyt haluaisin vähän täsmennystä vielä ministeriltä kun halutaan edistää tällä hankintalakiuudistuksella sitä että meillä myös kansainvälisesti voisi yritystoimintaa edistää ja tätä innovatiivisuutta tuotiin esille niin onko nyt selvitetty onko meillä mahdollisuus tässä hankintalain puitteissa edelleen käyttää kansallisia innovaatiotukia sekä yritysverotuksen uuteen työllisyyteen tähtäävien tuotteiden tukia eli onko kunnan mahdollista tämän direktiivin voimaan tullessa ja lain voimaan tullessa edelleen tilata

hankintalain puitteissa jotain sellaista mitä ei vielä ole olemassa vaan se on innovatiivinen toimenpide jota kunnat haluavat vaikkapa jätteenpolttolaitoksissaan tai kunnallisissa lämpölaitoksissa edistää esimerkiksi ympäristönsuojelun näkökulman kautta
lindströmille kolme minuuttia olkaa

hyvä arvoisa rouva puhemies koetan mennä järjestyksessä varmaan jää vastaamatta tuli niin paljon kysymyksiä edustaja skinnarin puheenvuorosta tämä lakiehdotus pyrkii nimenomaan sille hankkijalle sellaisia välineitä joilla kuntien ja muiden hankkijoiden hankintaosaamista voidaan entisestään parantaa eli siellä ehdotuksessa korostetaan esimerkiksi riittävää hankintojen suunnittelua myös hankintojen neuvontaa jota täällä peräänkuulutettiin aiotaan laajentaa nykyisestä ja myös sinne pk yrityksiin hankintojen laatua se nostettiin monessa puheenvuorossa korostetaan tässä lakiehdotuksessa sosiaali ja terveyspalveluhankintojen lisäksi muissakin kohdissa esimerkiksi hankkijalle asetetaan velvoite perustella päätöksensä käyttää pelkkää hintaa tarjousten vertailun pohjana eli se pitää perustella hankkijan tulisi riittävästi huomioida laadun näkökohtia vertailussa se tuli monessa puheenvuorossa aivan samaa mieltä ja tältä osin tämä lakiehdotus on kunnianhimoinen eu lainsäädäntöön nähden edustaja sarkkiselle tämän hallituksen esityksen kansallisten kynnysarvojen taustalla on eu tuomioistuimen ratkaisukäytäntö vaikka on korkeat kynnysarvot on eu tuomioistuimen mukaan myös tämän kynnysarvon alittavissa ja muiden jäsenvaltioiden tarjoajia kiinnostavissa hankinnoissa otettava huomioon avoimuus ja syrjimättömyys siten että riittävä kilpailutusmenettely järjestetään no hankkija voi tämän ehdotuksen mukaan sulkea pois tarjouskilpailusta sosiaali ja työoikeuden säännösten vastaisuuden vuoksi eli myös tämä on otettu huomioon mitä muun muassa edustaja rinne peräänkuulutti myös voittajan rikosrekisteritiedot on vaadittava ja uusi lakiehdotus antaa mahdollisuuden myös vaatia alihankkijoiden vaihtamista mikäli ne eivät täytä hankkijan asettamia sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä vaatimuksia

todellakin tarkoitus varmistaa julkisen ja yksityisen markkinatoiminnan välinen kilpailuneutraliteetti suurten liikevaihtojen yksiköissä muutamankin prosentin ulosmyynti voi tarkoittaa miljoonia euroja tämä voi sitten vääristää markkinoiden toiminnan tasapuolisuutta suomessa on jo nyt menty pidemmälle kuin muissa pohjoismaissa siten että työehtojen noudattamista tulee noudattaa rakennusurakoissa muiden kuin valtion keskushallintoviranomaisten osalta vielä edustaja lindtmanille lakiehdotuksessa pyritään lisäämään laadun huomioimista tarjousvertailussa velvoittamalla hankkija siis perustelemaan tämä pelkkä hinnan käyttö hinnan täysimääräinen poistaminenkin nähtiin ongelmalliseksi koska hankinnan kohteena voi olla kymmenentuhatta erilaista tavaraa palvelua tai rakennusurakkaa niin miten määritellään riittävä laatu tai laadun painoarvo kaikille näille hankinnoille toisaalta hankkija voi huomioida laatua monella muullakin tavalla kuin tarjousvertailussa eli voi asettaa vähimmäisvaatimuksia laadulle jolloin hintakilpailuun otetaan ainoastaan kaikkein laadukkaimmat vaihtoehdot

arvoisa puhemies kasvu on se mitä suomi tarvitsee ja pk yritykset ovat vahvan kasvun lähteitä tämä hankintalaki mahdollistaa uudenlaisen toiminnan pk yrityksissä koska siinä nyt nämä kriteerit muuttuvat sillä tavalla että on mahdollista tuottaa pienellä yrityksellä osakokonaisuuksia ja saada niin kuin laaja pohja sille

kolmekymmentä miljardia euroa on niin suuri summa että sillä voidaan kasvattaa suomalaisia pieniä yrityksiä jotka sitten kotimarkkinoilla toimivat ja kehittyvät ja myöhemmin myös sitten vievät omia tuotteitaan ja palveluitaan ulos minä näen tämän lain tältä kannalta kaikista tärkeimpänä

arvoisa puhemies nyt tarvitaan kyllä ministeriltä tahtotilaa korjata tämä vääryys joka syntyy siitä että raha edellä kilpailutetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palveluita huomenna todellakin tuolla kansalaistorilla kokoontuu joukko näitä ihmisiä tämän tilaisuuden järjestävät vammaisfoorumi ja ja kehitysvamma alan asumisen ja kun meistä kansanedustajista tässäkin salissa nyt moni varmasti menee sinne niin mikä on se terveinen jonka voimme sinne viedä nimittäin siellä kannetaan huolta aivan suoraan he kysyvät tuleeko huutokauppamenettelystä pian normi eli eikö vieläkään saada torpattua sitä että raha edellä näiden heikoimmassa asemassa olevien ihmisten palveluita kilpailutetaan

arvoisa rouva puhemies tälläkin hetkellä vammaisten ikääntyneiden palveluissa palvelun ostaja voi määritellä

edelleenkin ja itse asiassa kilpailutus koskee monta kertaa ainoastaan uusia terveydenhuollon tai vammais ja vanhustenhuollon palveluja tuleeko uusi lainsäädäntö katkaisemaan tämän mahdollisuuden tälläkin hetkellä ovat keskeisiä hankinnoissa ja hankintaosaaminen isoina yksiköinä on tuonut selkeätä etua esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon toimintaan tarkoitan lähinnä koko sairaanhoitopiirin kokoisia tarvike ja lääkehankintoja

rouva puhemies pitkään valmisteilla ollut lakiesitys on nyt täällä meidän käsissämme ja tämä lakihanke on hyvä esimerkki joukkoistamisesta työ ja elinkeinoministeriöhän järjesti otakantaa sivustollaan kyselyn missä kysyttiin kaikilta miten hankintalakia pitäisi uudistaa on hyvä asia että näitä mielipiteitä on myös kuultu ja ja lainvalmistelussa myös huomioitu se että että ajatuksia herättävä tärkeä asia on kysymyksessä hankintaosaaminen on kyllä teema

hankintalaki on iso asia ja niin kuin tässä on moneen kertaan jo tuotu esiin itselläni on myös huoli näistä heikommista vanhukset ja vammaiset on erittäin tärkeää että elinikäiset palvelut voidaan jättää hankintamenettelyn ulkopuolelle samoin se että nämä pienet ja keskisuuret yritykset pääsisivät kilpailutukseen hyvin mukaan ja toivon mukaan lopputuloksena olisi se että lähialueen työttömille löytyy jatkossa entistä paremmin työtä tähän hankintaan liittyen tämä osaaminen ja sen osaamisen heikkous on asia mikä on monta kertaa tullut esiin ja kysyisinkin kun ymmärtääkseni hankintadirektiivi velvoittaa jo että hankintayksiköille ja myös tarjoajille pitää olla saatavissa veloituksetonta neuvontaa niin miten varmistetaan että käytännön tilanne ei ole vain se että on olemassa neuvontayksikkö vaan että sinne käytännössä myös ja nopeasti pääsee ja toisaalta että tätä neuvontaa myös tarjoajille tullaan tarjoamaan kuinka nopeasti kuinka pian sitä tullaan tarjoamaan ja varmistamaan se pääsee arvoisa puhemies
jäi hieman tuosta ministeri lindströmin vastauksesta liittyen tähän ulosmyyntiin mietityttämään tuo vastauksen sisältö jos meillä on tällä hetkellä tilanne että noin keskimäärin kymmenen prosenttia on tämän ulosmyynnin raja ja nyt mennään viiteen prosenttiin vaikka direktiivi sallisi sen kahdenkymmenen prosentin rajan niin kysyn onko tästä tämän tämän ulosmyynnin kokonaisuudesta tehty vaikuttavuusarvioita koska ainakin kuntaliitto on ymmärtääkseni kritisoinut kovasti tässä valmisteluvaiheessa sitä että tästä asiasta puuttuu vaikutusarvioita tämä ulosmyyntihän tarkoittaa sitä että kunnallinen jätehuoltoyhtiö voisi reitin varrella olevan yksityisen yrityksen toimintaa myöskin hoitaa sen kanssa sovittaessa ja samoin esimerkiksi julkinen laboratorio voi toimittaa yksityisen lääkäriaseman laboratoriopalveluita silloin kun sitä tarvetta on ja sen yksityisen ei ole järkevää laittaa

arvoisa rouva puhemies suomi on pieni maa ja joillakin erityisaloilla kilpailu on käytännössä olematonta esimerkiksi teollisen pesulatoiminnan valtakunnalliset markkinat ovat ohuet erityisesti terveydenhuollon ja elintarviketeollisuuden korkeaa hygieniaa vaativissa pesu ja vuokratekstiililiiketoiminnoissa toimialalla on tällä hetkellä käytännössä kaksi laatu ja volyymivaatimukset täyttävää palveluntarjoajaa näistä toinen julkisomisteinen toivonkin että ministeri ja valiokunta tätä sitten pidemmälle jalostaessaan ottavat sen huomioon ettei hyvää tarkoitettaessa aiheuteta tilannetta jossa todellisuudessa markkinoille muodostuu monopolitilanne

kiitokset ministerille ja hallitukselle että esitys on täällä tässä on erittäin paljon hyvää mutta toivon että valiokuntakäsittelyssä vielä käydään asioita läpi kyettäisiinkö jotenkin nostamaan tämän hinnan rinnalle se laatu koska koen että esimerkiksi sote uudistuksen jälkeen kilpailutettaessa jos siellä ei ole laatu mukana niin kermankuorijat ovat liikkeellä ja ottavat sen jälkeen potin kotiin tässä on myöskin äärettömän suuri kysymys se osataanko tämä hankinta oikein tehdä koska sillä osaamisella pystytään kyllä sitten varmistamaan se että myöskin kotimaiset pienemmät pärjäävät kilpailussa nyt toivoisin että ministeri vielä kerran kertoisi miksi tämä in house raja on nyt viisi prosenttia kun direktiivi kertoo että se voisi olla kaksikymmentä tämä olisi äärettömän hyvä meille perustella koska itsekin olin toivonut että se olisi mieluummin ollut se kymmenen kuin viisi ihan siitä syystä että julkiselle puolelle olisi annettu ainakin mahdollisuus olla mukana paremmin

puhemies tästä lähes viisisataa sivuisesta nipusta on alkusyksyllä tulossa milteipä jokaiselle valiokunnalle pureskeltavaa ja ei tämä varmaan tähän lopu aikanaan sitten erilaiset viranomaiset antavat suosituksia ja sovellusohjeita että kyllä tässä jätepaperipino varmasti tämän asian ympärillä tulee kasvamaan sinänsä vaikka tässä on monessa puheenvuorossa puhuttu että kunnissa on heikkoa hankintaosaamista on toki toisenlaisiakin esimerkkejä esimerkiksi kiuruveden kaupunki jossa on rakennettu tarjouspyynnöt niin että suositaan alueellisia yrittäjiä mutta kyllä siihen on nimenomaan päästävä että ei synny monopolitilanteita ja ja sitten siihen että lopputulokset eivät ole

puhemies suomi voi myös olla monella tavalla eussa edelläkävijä nostan nyt yhden toimialan eli siivoustoimialan joka on noin kolmen miljardin kokonaisuus työtä tehdään pienellä palkalla työnantajat kouluttavat ihmisiä mutta valitettavan usein työsuhteet ovat liian lyhyitä mistä se johtuu se johtuu muun muassa siitä että työntekijät eivät ole tyytyväisiä olosuhteisiin palkkaansa mutta myös siitä että työnantajatkaan eivät ole tyytyväisiä nykytilanteeseen koska nyt kilpaillaan vain ja ainoastaan hinnalla eli tässäkin kokonaisuudessa laatu olisi se mitä tarvitaan oletteko te arvoisa ministeri pohtinut sitä että suomi loisi erilaisia laatustandardeja kokonaisuuksia joihin voitaisiin sitten viitata kilpailutuksissa osana niitä

hankintalain kokonaisuudistus on todellakin tervetullut ja terveysvaliokunnassa käymme tämän huolella läpi on hyvä että tässä laissa korostetaan laatua ja jatkuvuutta ja erityisesti sitä että yksilöllisesti kuultaisiin ihmistä eli tämä on varmasti parannus mutta suurin parannus tulee varmasti sitten sote uudistuksessa jossa on tarkoitus yksilöllisesti saada ihmisille palvelut vammaisjärjestöt ovat erityisesti toivoneet

puhemies lakiesityksessä todetaan että laadullisten kriteerien käyttäminen hankinnoissa on jatkossa mahdollista nykyistä laajemmin mutta ne voidaan ilmeisesti edelleen myös ohittaa kysynkin nyt ihan suoraan näin että laatukriteerit voidaan jatkossakin alistaa hinnalle täällä on ollut paljon puhetta että vammaisjärjestöt ovat oikeutetusti lausuneet voimakasta kritiikkiä tätä kohtaan sillä jos tämä laatukriteerien ohittaminen on mahdollista niin esimerkiksi vammaisen henkilön elinikäinen koti olisi mahdollista kilpailuttaa ja jopa tietyin väliajoin ja tämä on vastoin vammaisten oikeuksien yleissopimusta jossa todetaan että vammaisella henkilöllä on oikeus päättää elämästään ja asumisestaan kysynkin ministeriltä pohdittiinko lain valmistelussa näitä ihmisoikeuskysymyksiä ja esimerkiksi tätä vammaisten oikeuksien

rouva puhemies keskustelussa ovat tulleet paljon esille nämä laatukysymykset ja varmasti se mikä myös siellä kuntien tilanteessa hyvin useasti nousee esiin positiivista kuitenkin on että nyt nimenomaan vaaditaan joku peruste sille jos käytetään kriteerinä ainoastaan sitä halvinta hintaa elikkä tämähän nyt on selkeä parannus siihen aikaisempaan tilanteeseen että nyt täytyy perustella miksi otetaan se kaikista halvin ja kyllä minun mielestäni tässä lakiesityksessä koetetaan tuoda nimenomaan laajemmin se miten huomioitaisiin ne yhteiskunnalliset ja ympäristötekijät sosiaaliset ja innovaationäkökulmat

uusia palvelun piiriin tulevia henkilöitä mutta myös edustaja sirkka liisa anttila täällä

viiteen prosenttiin

pienen ja keskisuuren yrittäjän etu että kilpailutuksessa huomioitaisiin aina hinnan lisäksi myös laatu ja että yhteiskuntavastuuasiat olisivat sitovia kriteerejä kaikille tarjoajille että laatua polkemalla ihmisoikeuksia ja ja työoikeuksia polkemalla ei pystyisi kilpailutuksissa menestymään on suomalaisen yrittäjän etu jos nämä yhteiskuntavastuukriteerit olisivat velvoittavia ja eu sääntely mahdollistaa sen että laatu on aina huomioitava ja että yhteiskuntavastuukriteerit on aina huomioitava mikäli näin vain halutaan menetellä suomalaiset europarlamentaarikot ovat kiinnittäneet huomiota siihen että tässä suomen lakiesityksessä ei täysimääräisesti aiota käyttää hyväksi tätä direktiivin sallimaa liikkumavaraa kysynkin nyt vielä uudestaan miksi näin on näistä in house hankintakriteereistä viiden prosentin erittäin matala matala raja ei ole ongelma vain kunnille vaan myös pienille ja keskisuurille yrityksille jotka nyt monissa paikoissa ostavat näiden kuntien palveluita kun muutakaan ei ole tarjolla

arvoisa rouva puhemies kyseinen lakiesitys on erittäin tärkeä ja tässä kuntien asema on merkittävä onko osaamista kunnissa kun tarjouksia laaditaan miten tarjouspyynnöt laaditaan ja pystytäänkö ne osittelemaan toinen asia mihin haluaisin kiinnittää huomiota velvoittaako tämä myös seurantaan siitä kuinka sitten kilpailutuksen jälkeen hankinnat etenevät ja siihen vaiheeseen vielä puuttumaan onko tässä lakiesityksessä huomioitu tämä paikallinen läheisyys on tärkeää ja tässä yhteydessä myös haluaisin nostaa esimerkiksi kotimaisen ruuan aseman julkisissa hankinnoissa että pystytäänkö se asia jotenkin tässä hankintamenettelyssä huomioimaan vammaisten palvelut ovat täällä monessa puheenvuorossa nousseet tärkeään tämä kilpailuttaminen mahdollistaa myös siinä tapauksessa jos vammaisten palvelut syystä tai toisesta ovat huonot sen että pystytään vaihtamaan siinä mielessä on hyvä vaihtoehto että tähän pelkän hinnan perusteluna

puhemies hankintalakiuudistuksessa hallituksen tulee huomioida pienten kotimaisten yritysten mahdollisuus kilpailla palveluntarjoajina laadun merkitys on ykkösasioita sosiaali ja ja terveysalalla tämä on ehdottoman tärkeää se uhkakuva tietenkin on että isot haukkaavat pienet ajan mittaan ja eurot menevät jonnekin siinä pitääkin hallituksen miettiä tarkkaan mahdollisuudet millä tämä torpattaisiin hyvän laadun säilyminen vanhus ja vammaispalveluissa on asia joka tuolla kentällä puhuttaa jatkuvasti ja josta monet ovat huolissaan mutta ansiokkaasti ministeri lindström jo selvitteli kuinka tämä laatu sitten varmistetaan ja ja siihen tulikin vastaus olisin kysynyt ministeriltä vielä kun tätä julkista ja ja yksityistä palvelua rinnakkain tarjotaan niin mihin se kehitys on menossa ovatko fifty fifty näiden

arvoisa puhemies niin kuin on todettu tässä tämä hankintalaki menee monin osin nyt eteenpäin mutta aivan olennainen kysymys kun me tiedämme että me tämän nyt hyväksymme on se että tällä on pitkäksi aikaa suuria taloudellisia vaikutuksia niillä valinnoilla ja ratkaisuilla jotka me nyt teemme on voi sanoa megaluokan merkitys paitsi veronmaksajien ja tavallisten palvelujen käyttäjien myös elinkeinoelämän kannalta palaan nyt tähän pelkän hintakriteerin käyttämiseen on aivan oikein niin kuin ministeri tuossa totesi että nyt tämän esityksenne mukaan jatkossa se se pitää perustella mutta se jätetään sille toimijalle ja kerroitte aivan oikein että on esimerkkejä joissa tämä saattaa tuottaa ongelmaa

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi sisältää monia erinomaisia muutoksia jotka tulevat osaltaan keventämään ja parantamaan julkisia hankintoja ja niiden tarjouskilpailuja byrokratian määrän vähentäminen myös julkisten hankintojen kilpailuttamisessa on äärimmäisen tärkeää jotta muun muassa pk yrityksillä olisi tulevaisuudessa paremmat edellytykset osallistua tarjouskilpailuihin on erinomaisen hyvää kehitystä että jatkossa tarjouskilpailuissa voitaisiin poissulkea ne ehdokkaat jotka ovat esimerkiksi osallistuneet lainvastaiseen kartelliin tai jotka ovat syyllistyneet virheisiin ja viivästyksiin aiemmissa sopimussuhteissa näin jatkossa voitaisiin kenties paremmin estää samankaltaiset katastrofit joita olemme joutuneet todistamaan esimerkiksi maaseutuviraston tietojärjestelmähankkeiden kohdalla mavin tietojärjestelmähankkeiden viivästykset ovat aiheuttaneet kohtuutonta haittaa ja taloudellista vahinkoa monelle elinkeinonharjoittajalle mavin johdon mukaan viivästykset ja ongelmat ovat johtuneet palvelun toimittajasta hankintalain uudistus antaisi jatkossa mahdollisuuden siihen että tällaiset toimijat olisi mahdollisuus sivuuttaa ja

vastausta siihen miltä osin tämä lakiesitys nyt muuttaa tilannetta näiden vammaisten elämänmittaisten palveluiden osalta tähän lakiin sisältyy kirjaus jonka mukaan pitkäkestoisten hoito ja ja asiakassuhteiden kohdalla hankintayksikön on pyrittävä määrittämään sopimusten kesto ja muut ehdot siten että sopimuksesta ei muodostu kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia seurauksia palvelun käyttäjille

arvoisa puhemies edellisen edustajan kysymykseen haluaisin tässä vaiheessa ottaa kantaa tämähän on direktiiviesityksessä kirjattu niin voimakkaasti että itse asiassa suomella ei ole kansallista lainsäädäntövaltaa jättää vammaisten tämän hankintalain ulkopuolelle mutta toisaalta meillä on paljon mahdollisuuksia järjestää vammaisten asuminen hankintalain ulkopuolella esimerkiksi henkilökohtaisella budjetoinnilla niin että nämä asumiseen käytettävät varat ovat asukkaalla itsellään käytettävissä ja hän itse hommaa sitten asunnon jolloin hankintalaki ei koske tätä millään tavalla esimerkiksi palveluseteli on tällainen väline jolla se voidaan toteuttaa

arvoisa puhemies tämä henkilökohtainen budjetointi on mielestäni erittäinkin kannatettava tavoite se mikä minua epäilyttää tässä on se että se ei ole vielä käytössä ja voimassa suomessa se on kytketty tähän sote uudistuksen valinnanvapauslainsäädäntöön joka on vielä valmistelussa ja jonka aikataulu on epävarma ja jonka toteutuminen jopa mielestäni on osittain epävarmaa

rouva puhemies oli todella hyvä kuulla että vasemmiston puoleltakin kannatetaan sitä tärkeää tavoitetta jota hallitus vie eteenpäin että ihminen voisi itse itse valita ja ja totta on että tämä hankintalaki on oma kokonaisuutensa ja tärkeää on että eduskunnassa käymme tämän läpi ja erityisesti sosiaali ja terveysvaliokunnassa katsomme tämän kokonaisuuden että saamme tämän riittävän hyväksi ja ministeri varmaan osaltaan vastaa mutta sitten henkilökohtainen budjetointi se on britanniassa käytössä olemme käyneet katsomassa sitä olen aivan varma että tällä kaudella saamme eduskuntaan lain jolla voimme myöskin mahdollistaa sen että henkilökohtainen budjetti on käytössä on uudistettu palveluseteli ja myöskin se että raha seuraa ihmisen mukana niin että ihmisiä ei enää pallotella vaan heitä yksilöllisesti kuullaan tämä on inhimillisen hallituksen tärkeä tavoite

todellakin kun hankintaa tehdään kunnissa siellä pitää ottaa huomioon hinnan lisäksi kaikki muut tärkeät tekijät tarjouspyynnön pitää olla sellainen asiallisesti laadittu että siinä pärjätään pitää muistaa se vanha kansanviisaus että jos haluat hyvää laatua niin et halvimmalla voi koskaan saada jos haluaa parasta niin halvinta se ei voi olla jos halvinta haluaa niin se on sekundaa aika todennäköisesti mutta toinen juttu joka liittyy tähän sote uudistukseen ja josta olen todella huolissani kun

kunnilta siirtyvät sote palvelut maakuntien vastuulle se johtaa siihen että päätöksenteko keskittyy joka tapauksessa se on ihan varmaa siinä ympyrässä en ole vielä yhtäkään maakunnan keskuspaikoilla tehtyä päätöstä nähnyt sellaista suoraa päätöstä joka suosisi reuna alueiden kuntia että tässä tapauksessa kun valtavan suuret rahasummat menevät keskuspaikkoihin päätettäväksi uskallan väittää että siellä näissä päätöksissä ei oteta huomioon reuna alueiden kuntien tilannetta juuri mitenkään tämä keskittää päätöksentekoa valtavan paljon ja johtaa siihen että syntyy ratkaisuja jotka ovat pienten kuntien kannalta pitkillä välimatkoilla erittäin epäedullisia toivon että

arvoisa rouva puhemies joo kysymyksiä tuli koetan vastata varmaan jotain jää vielä vastaamatta mutta aloitetaan näistä laatukriteereistä joista tässä on hyvin paljon keskusteltu

ei esimerkiksi sosiaali tai terveyspalveluissa ota huomioon näitä lainsäädännön sisältövaatimuksia laadusta niin hän on silloin toiminut vastoin hankintalain säännöstä jo tälläkin hetkellä eduskunnan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota sosiaali ja terveyspalveluhankinnoissa siihen että lainsäädännössä asetettua laatua ei voi ohittaa hankinnoissakaan ihmisoikeuskysymyksiä on pohdittu laajasti valmistelussa ja tämän pohdinnan tulokset ovat nähtävissä hallituksen esityksen sosiaali ja terveyspalveluhankintoja koskevassa osiossa laatu on uudessa lakiehdotuksessa huomioitu merkittävästi laajemmin kuin nykylaissa on kuitenkin samalla muistettava että hankintalaki ei ole hankintojen sisältölaki vaan menettelytapalaki kuten edustaja skinnari aloituspuheenvuorossaan sanoi siinä ei siis määritellä sitä mitä hankitaan vaan miten hankitaan sitten edustaja lindtman joka poistui paikalta esitti esitti siitä voisiko tätä hintakriteeriä rajata tiettyihin hankintaryhmiin edellisessä vastauspuheenvuorossani toin esille että jos niitä kohteita on esimerkiksi kymmenentuhatta

lailla haastavaa en en tyrmää mutta kerron vain että haastavaa siitä tulisi mihinkä se raja vedetään sen hinnan ja laadun välillä asioista voidaan toki keskustella edustaja andersson tämä lakiehdotus muuttaa vammaisten asemaa ainakin seuraavasti se korostaa sopimusten jatkuvuutta pyrkimyssäännöllä johon edustaja andersson itse viittasi sen lisäksi on suora vaatimus siitä että palvelujen asiakkaita on kuultava ja laatua on huomioitava siten kuin muualla lainsäädännössä vaaditaan tämä ei taas sitten ole pyrkimyssääntö muissa jäsenvaltioissa vammaisten palvelujen jättäminen hankintalain ulkopuolelle ei käsitykseni mukaan perustu nimenomaiseen rajaukseen hankintalaissa vaan siihen että vammaisten palvelut toteutetaan muina kuin hankintoina esimerkiksi valinnanvapausjärjestelmässä edustaja rinne miksi päädyttiin ehdotettuun viiden prosentin ulosmyyntirajaan kun hankintayksiköt voivat kilpailuttamatta tehdä hankintoja sidosyksiköiltään siinä on riskinä se että tavarasta palvelusta tai urakasta maksettava hinta ei ole paras mahdollinen vaan että hankintayksikkö ylikompensoi sidosyksikköään sidosyksikkö voi puolestaan hyödyntää saamaansa ylikompensaatiota itselleen edullisesti kilpailussa muiden toimittajien kanssa sidosyksikkösäännön ulosmyyntiä koskeva rajoitus estää markkinoiden vääristymisen tätä kautta työryhmämietinnössä esitetty kymmenen prosentin ulosmyynti voi liikevaihdoltaan suurikokoisen sidosyksikön osalta tarkoittaa satojatuhansia tai miljoonia euroja tällainen julkisyhteisöjen kompensoima ulosmyynti voi olla erittäin haitallista markkinoiden syrjimättömyydelle asetettu viidensadantuhannen euron ulosmyyntiraja koskee kaikkia hankintayksiköitä joten se leikkaa etenkin suurikokoisten sidosyksiköiden mahdollisuuksia ulosmyyntiin no sitten samaan aikaan lakiesityksessä on otettu huomioon se että kokoluokaltaan pienten sidosyksiköiden osalta viiden prosentin rajaa voi olla erittäin vaikea valvoa joissain tapauksissa viiden prosentin ulosmyynti voi tarkoittaa joitain tuhansia euroja tämän vuoksi lakiesityksessä on asetettu sadantuhannen euron absoluuttinen ulosmyyntiraja joka on viiden prosentin rajalle vaihtoehtoinen toisin sanoen se sidosyksikkö sidosyksikkö voi ulosmyydä liiketoiminnastaan sadantuhannen euron vuosittaisen osuuden riippumatta siitä miten suuren prosentuaalisen osuuden tämä ulosmyynti muodostaa siitä kokonaisliikevaihdosta

sitten täällä on vielä jonkun verran näitä pyydettyjä

rouva puhemies voimia sekä ministerille että valiokunnalle tämän tärkeän lainsäädännön viilaamiseen luulen että tämän eduskunnan yksiselitteinen tahtotila on se että emme halua olipa kyseessä sitten sote tai postiala kansainvälisiä kermankuorijoita jotka eivät veroja maksa suomeen toivon että tätäkin asiaa tässä lainsäädännöllä mahdollisimman paljon voidaan edistää mutta varsinainen kysymykseni kuuluu miten valtion kestävistä ruokahankinnoista näkyy tässä tässä hankintalaissa meillähän on linjaus siitä että ympäristön kannalta hyvien viljelymenetelmien eläinten hyvinvoinnin ja terveyden sekä elintarviketurvallisuuden tulee näkyä entistä paremmin julkisissa ruokahankinnoissa se varmasti on hyvin täällä perustelutekstissä mutta koska haluamme että tämä asia etenee niin tässä varmaan on se paikka missä siihen voi vaikuttaa

arvoisa rouva puhemies minulla oli aivan sama kysymys kuin edustaja kalmarilla elikkä millä tavalla tosiaankin nyt näkyy se että meillä tullaan tulevaisuudessa ottamaan huomioon nämä eläinsuojelukriteerit jotta pystymme näitä paikallisia tuottajia sitä kautta myöskin huomioimaan näissä tarjouskilpailuissa on herättänyt kummastusta miksi meillä laitoskeittiöihin ja koulukeittiöihin ostetaan elintarvikkeita jotka eivät täytä täytä edes tätä kansallista kriteeristöä ja sillä tavalla verovaroin tuemme epäeettistä toimintaa jossakin muualla päin maailmaa siinä mielessä olisi erittäin tärkeätä että tämä varmistetaan nyt että se tosiaan on täällä mukana sitten toinen kysymys vielä liittyen tähän että meillä rikosrekisteriotteen kautta aiotaan nyt sitten näitä pakollisia poissulkemiskriteerejä ottaa huomioon kun katsotaan näitä sosiaalisesti vastuullisia toimijoita eu direktiivi olisi mahdollistanut kyllä sen että ihan selkeästi eu työlainsäädäntöä kiertävät yritykset voitaisiin lähtökohtaisesti sulkea pois näistä hankinnoista ja olisin kysynyt miksi tällaiseen rikosrekisteriotemalliin on

lakiesityksessä siis todetaan että asiakasta on kuultava ja asiakkaan tarpeet on huomioitava mutta mielestäni nämä kirjaukset ovat liian epämääräisiä sillä kyllä minulle jäi kuitenkin semmoinen käsitys että että hinta voi ohittaa kuitenkin sen kuulemisen ja huomioimisen se että laki mahdollistaa tämän siis sen että laatu voidaan ohittaa hinnalla on on minun mielestäni huono asia olisin toivonut että kirjaus olisi ollut tiukempi

puhemies kiitoksia ministerille selventävistä vastauksista etenkin jätehuollon piirissä harvaan asutuilla seuduilla kuitenkin on paljon sitä huolta sirpaloituuko nyt tämä kenttä tai miten sille käy kyllä

sitten kuitenkin voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla noudattaa niin ettei se syrji kenenkään oikeuksia mutta toisaalta että palvelut saadaan pidettyä myös siellä missä sitä luontaista kilpailua ei ole keskustelussa nousi esiin tämä hankintaosaaminen mitä on paljon kritisoitu sitten että ehkä sitä ei vielä riittävästi ole onko valtiovallalla jonkinlaisia tavoitteita ja toiveita siitä miten vaikka yhdessä kuntaliiton kanssa sitä hankintaosaamista nyt saataisiin sitten parannettua siihen en kuullut vielä ministeriltä vastausta toivoisin että voisitte sitä vielä kommentoida

puhemies esityksessä korostuvat myönteisinä pkt yritysten mahdollisuudet mutta käytännössä sitten suuret volyymit voivat muodostua esteeksi pkt yrityksille jollei heillä ole resursseja tai kapasiteettia tarjota tavaroita palveluita tai urakoita oikein suurissa erissä hankintojen jakaminen olisikin erittäin tärkeätä mutta kysyisin mitenkä tässä käytännössä tapahtuu kun ostajalla on kumminkin loppujen lopuksi merkittävä rooli siinä kuinka suurina erinä ja kuinka tiukoin ehdoin näitä hankintoja suoritetaan on tosiaan paljon puhuttu näistä pkt yrityksistä mutta kuinka tämä käytännössä pystytään sitten valvomaan se on varmaan ministerillä suuri tehtävä etteivät pkt yritykset jäisi jalkoihin

mutta samalla olisin kysynyt siitä kun edustaja eestilä toi erinomaisella esimerkillään sen esille että pystytään huolehtimaan myös mahdottomien tilanteitten syntymisestä otetaan vaikkapa kansalaisten kunnissa saamat liikuntapalvelut kohtaavatko kuntien liikuntapalveluiden järjestäjät vaikka kuntosalien osalta sen

ministeri kyllä henkilökohtaisestikin tietää erityisen hyvin

kun tulee yksityinen palveluntarjoaja sille alueelle missä aiemmin ei ollut muuta kuin kunnallinen toimenharjoittaja niin joudutaan kilpailuttamaan koska aivan varmasti siinä tilanteessa on yli nykyisenkin kymmenen prosentin julkisella palvelutuottajalla
arvoisa puhemies in house yhtiöiden ulosmyyntiin liittyvät ongelmat joita ministeri vastauspuheenvuorossaan maalaili ovat hyvin spekulatiivisia kuulostaa siltä että on unohdettu se todellisuus missä kunnissa eletään ja millaisessa toimintaympäristössä kuntayhtiöt toimivat erityisesti tuolla harvaan asutuilla alueilla tietyillä hyvin erityisillä toimialoilla tässä salissa on pitkin istuntokautta kuultu paljon väittämiä siitä mitä eu vaatii tai ei vaadi ja ne ovat usein osoittautuneet myös epätosiksi on taas esitettävä kysymys miten voi olla niin että eu sääntely on suomelle erilainen kuin muille eu maille jos ranska tai belgia voi jättää asumispalvelut hankintojen ulkopuolelle miksi suomi ei näin tee tai jos monissa muissa maissa on huomattavasti korkeammat kynnysarvot kuin nyt esitetyssä lakiesityksessä niin miksi suomelle ne eivät voisi näin olla

puhemies moni startup yrittäjä palveluntuottaja varmasti pitää hyvin positiivisena hallituksen esitystä koska siellä on kaksi sanaa nimittäin innovatiiviset hankinnat se on hyvä sanapari mutta samalla hyvin vaikea toteuttaa ja varmasti näin on ollut myös valmistelussa

me tiedämme sen mitä innovaatiot ovat mitä vahvuuksia meillä suomalaisilla on mutta kysymys kuuluu miten me pääsemme leipomaan ne sisään niihin hankintakokonaisuuksiin tunnustan samalla itsekin näin talousvaliokunnan jäsenenä että varmasti siellä valiokunnassa tätä pohdimme mutta samalla haastan näin oppositiosta hallituksen yhteistyöhön koska tämä on meidän yhteinen haasteemme miten me saamme näitä innovaatioita mukaan uusiin hankintoihin

laadusta että se menisi kuitenkin hinnan edelle mutta on sanottu että jatkossa olisi mahdollista että hankintayksikkö voi ottaa huomioon myös tämän yhteiskuntavastuun ja niin sanotut sosiaaliset näkökohdat elikkä esimerkiksi osana hankinnan toteuttamista huomioida nuorten tai ammattiin opiskelevien työllistämisen tai harjoituspaikkojen tarjoamisen

haluaisinkin tästä nyt kysyä miten on pystytäänkö jatkossa hyvin huomioimaan myös nämä sosiaaliset näkökulmat osana hankintaa esimerkiksi näitten nuorten ja ammattiin valmistuvien työllistämisessä tai harjoituspaikkojen tarjoamisessa
ministeri lindström kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies kiitos erittäin asiallisesta keskustelusta edustaja myllykoski joo vastaan näistä innovaatioista ensiksi eli eli millä tavalla niitä nyt pyritään edistämään tässä lakiehdotuksessa ainakin kolme kolme tapaa tässä lisätään neuvottelujen käymisen mahdollisuutta lisätään innovatiivisten hankintojen seurantaa ja lisätään uusi innovaatiokumppanuusmenettely nimenomaan tähän innovatiivisuuteen myös edustaja skinnari kiinnitti huomiota tuossa äskeisessä puheenvuorossaan ja ja otan haasteen vastaan koska tämä on meidän kaikkien yhteinen asia tämä on myös seuraavan hallituksen nenän edessä aivan varmasti tämä on suomelle kyllä kohtalon kysymys yksi kohtalon kysymyksistä tämä täytyy ottaa tietysti vakavasti no sitten täällä on

kaikenlaista kysymystä näistä ruokapalveluhankinnoista siihen on viitattu useissa kohdin hankintalakia esimerkiksi tarjousvertailun laatutekijöitä sekä ympäristö ja sosiaalisia näkökohtia koskevissa osioissa tuleva hankintalaki ja valtioneuvoston periaatepäätös kestävistä ruokapalveluhankinnoista muodostavat kokonaisuuden jossa ne tukevat toinen toistaan eli periaatepäätös asettaa sisältötavoitteita ja hankintalaki mahdollistaa näiden tavoitteiden huomioimisen tämä on se ajatus edustaja essayahille

johtuva pakollinen poissulkeminen on aika lailla haastavasti kirjattavissa hankintalakiin vaikka vaikka itse ajatus on erittäin kannatettava sillä on aika vaikea määritellä minkä kaikkien yksittäisten työlainsäädännön vaatimusten rikkominen johtaisi poissulkemiseen siksi tämä on tässä tässä muodossa kuin se nyt on edustaja myllykoski viittasi aikaisempaan elämääni kuntosaliyrittäjänä kuntosalitoiminta on nimenomaan sellainen ala johon tämä lakiehdotuksessa asetettu sadantuhannen euron alaraja soveltuisi hyvin jolloin viiden prosentin prosenttiosuudesta ei sitten kohtuuttomia seurauksia tämä nyt sitten huomiona tähän kysymykseen eli euroopan komissiolta saatujen tietojen mukaan suomessa ei varsinkaan nyt tämän lakiehdotuksen kautta ole eun matalin kynnysarvo vaan hyvin monissa eu maissa on matalammat kansalliset kynnysarvot kuin mitä nyt on ehdotettu eli tämä on nyt tässä hyvä muistaa ainakin omalta osaltani toivotan pitkää mielenkiintoista ja laadukasta valiokuntakäsittelyä tämä menee siis todella moneen moneen valiokuntaan ja sitten talousvaliokunta vetää sen yhteen ja toivottavasti me saamme tähän maahan

vielä kiitän edeltäjääni edustaja ihalaista siitä pohjatyöstä mitä mitä hän on tehnyt omalla kaudellaan koska tämä valtava jättiläinen on aloitettu edellisen hallituskauden aikana siitäkin kiitokset
sitten puhujalistan pariin

arvoisa puhemies

on jäänyt sellaisia asioita joita on on osittain mahdotonta hyväksyä ja toivon että valiokuntakäsittelyssä paneudutaan huolellisesti näihin epäkohtiin en tuo tässä puheenvuorossani esille niitä hyviä asioita joita tässä lakiesityksessä on myöskin runsaasti vaan nostan esille pari vakavaa ongelmaa jotka myös tuossa debatissa tulivat kyllä äsken esille lakiesityksen mukaan laadullisten kriteerien käyttäminen hankinnoissa on jatkossa mahdollista nykyistä laajemmin mutta ne on edelleen mahdollista ohittaa ja sivuuttaa vaikka nyt asia pitääkin perustella jo tällä hetkellä laatutekijöiden huomioiminen on mahdollista mutta monissa kunnissa hinta ratkaisee pelkän hintaan perustuvan kilpailutuksen pitäisi mahdollista vain rajatusti sillä hinnaltaan halpa tuote voi olla laadultaan huono joskus jopa käyttökelvoton säästöpaineiden keskellä olevissa kunnissa voi olla kiusaus valita halvin tarjous itse diabeteslapsen mummina olen kuullut useita tarinoita siitä että kunnassa jaettavat hoitotarvikkeet ovat vaihtuneet yhtäkkiä huonompiin ja selityksenä on ollut se että toinen firma voitti kilpailutuksessa valinnassa hinta siis ratkaisi kaiken diabeteslasten vanhemmat ovat kertoneet minulle että uudet insuliinineulat insuliinineulat ovat muuttuneet niin tylsiksi ettei niillä pistäminen ole enää onnistunut tai suuri osa neuloista on ollutkin viallisia pistämisen seurauksena on tullut lapselle mustelmia neula on jäänyt ihoon kiinni ja pistäminen on on aiheuttanut lapselle niin suurta kipua että lapsi rupesi pelkäämään pistämistä eräs äiti että ketoainemittarit vaihtuivat yhtäkkiä sellaisiin etteivät ne näyttäneetkään mitään tulosta tämä aiheutti hengenvaarallisen tilanteen lapselle hinnan korostaminen hoitotarvikkeiden valinnassa ja käyttäjien tarpeiden ja toiveiden sivuuttaminen voi siis johtaa jopa tällaisiin tilanteisiin diabeteslasten vanhemmat ovat kertoneet että aikaisemmin käytettyjä ja hyväksi havaittuja hoitotarvikkeita ei ole saanut takaisin muuten kuin lääkärintodistuksella koska kunnassa on vedottu kilpailutuksen tuloksiin ja ja sanottu että muita tarvikkeita nyt ei enää sitten lainkaan tilata kun kuuntelen näitä tarinoita tulen vakuuttuneeksi siitä että hinnan osuutta hankinnoissa pitää rajoittaa selkeämmin kuin mitä tässä lakiesityksessä nyt ehdotetaan pahinta diabeteslasten vanhempien mielestä on se että perheet joutuvat eriarvoisen kohtelun kohteeksi nimittäin täysin siitä millä alueella ja missä kunnassa asut riippuu millaisia ja minkä laatuisia hoitotarvikkeita on saatavilla ja tämä ei ei todellakaan voi olla voi olla oikein arvoisa puhemies vammaisjärjestöt ovat antaneet myös voimakasta kritiikkiä tätä lakiesitystä kohtaan sillä jos lakiesitys toteutuu tällaisenaan jatkossakin vammaisten tai ikäihmisten elinikäinen koti olisi mahdollista valita hinnan eikä asiakkaan tarpeiden perusteella kirjaus jossa sanotaan että laatu ja asiakkaan tarpeet on pyrittävä huomioimaan ei riitä olenkin vammaisjärjestöjen kanssa samaa mieltä siitä että ei pitäisi soveltaa vammaisten henkilöiden elämänikäisten palveluiden järjestämiseen nämä palvelut tulisi järjestää räätälöidysti ja yksilöllisesti neuvottelumenettelyllä jo vammaisten oikeuksien yleissopimuksessa sanotaan että vammaisella on oikeus päättää elämästään ja asumisestaan ja sama koskee myös muita haavoittuvassa asemassa olevia kuten esimerkiksi muistisairautta sairastavia kysymys on siis ihmisoikeuksista ja tämä laki mahdollistaa jatkossakin nämä ihmisoikeusloukkaukset esimerkiksi tiedän tilanteen jossa kunta on täysin kuuron viittomakieltä ainoana kielenä käyttävän ikäihmisen sijoittanut pelkästään kuulevien yhteisökotiin jossa edes henkilökunta ei osannut viittoa on kohtuutonta että omassa kodissa ei asioita voi muuten hoitaa kuin erikseen tilattavan tulkin kautta näiden epäinhimillisten epäkohtien lisäksi lakiesityksessä on joitakin muitakin kritisoitavia kohtia esimerkiksi ympäristö ja sosiaalisten kysymysten huomioiminen jää edelleen hankintayksikön harkintaan vaikka niiden pitäisi olla hankinnoissa ensisijaisen tärkeitä näkökulmia että työehtosopimuksen tasoa vastaavien vähimmäisvaihtoehtojen noudattaminen olisi syytä olla vaatimuksena kaikissa hankinnoissa sillä myös eun hankintadirektiivit edellyttävät että jäsenvaltiot ryhtyvät tarpeellisiin toimiin varmistaakseen työehtosopimusten ja muiden työoikeudellisten normien noudattamisen hankinnoissa

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys satakahdeksan kautta

siellä on asioita jotka on helppo hyväksyä positiivisessa mielessä ja onkin tärkeätä että eussa ja nyt totta kai sitten suomessa tarkastellaan kolmenkymmenen miljardin hankintoja käsittelevää lainsäädäntöä

on ollut heikkoa sanotaanko että se on ollut suomessa retuperällä mahdollisuuksia on ollut tässä lainsäädännössä on positiivista se että tällä pyritään nyt hankkijoiden silmiä avaamaan tuomalla esille niitä mahdollisuuksia mitä hankinnassa voidaan tehdä sinällään tämä on hankkijoita kohtaan hyvä ja neuvova uudistus jolla sitten mahdollistetaan se että suomalainen pk sektori suomalainen yrittäjyys kaiken kaikkiaan suomalaiset palvelutarjoajat ovat paremmilla edellytyksillä mukana julkisissa hankinnoissa on itsestään selvää että pelkällä hinnalla ei tueta suomalaisia yrityksiä eikä edistetä innovaatioiden kehittymistä kansallisesti siksi olisi ollut tärkeämpää kirjata enemmän ja voimakkaammin niin että laatukriteerit ovat se ensimmäinen kärki eikä niin että mahdollistetaan kuitenkin sille ujolle ja herkälle virkamiehelle joka valitsee vain sen hinnan perusteella ja näin välttyy ikävältä mahdollisuudelta joutua sitten virkavirhesyytösten kohteeksi kun ajatellaan tätä in house periaatetta viittä prosenttia niin katson että se on kyllä liian alas viety ministeri lindström tässä toi esille satatuhatta ja on aika lailla tarkasteltava asia että mitä kaikkea siihen sataantuhanteen euroon sitten lasketaan mukaan tarkoittaako tämä julkisten hankintojen osalta kilpailutuksessa sitä että kuntien on laskettava myös hallinnolliset palvelut mukaan kun se kuuluu siihen kokonaisuuteen millä sitä palvelua vaikkapa siellä kuntosalilla tuotetaan keskisuuressa kunnassa aika helposti kun lasketaan mukaan kiinteistökustannukset ja henkilöstökulut tullaan tähän sataantuhanteen jolloin sitten kun tämä yksittäinen palvelujen tarjoaja tulee markkinoille missä ei aiemmin kunnan sisällä ole ollut yksityistä palvelutuotantoa kunta joutuukin tämän hankintalain puristukseen ja silloin tästä tilanteesta tulee hieman erikoinen ja se voi olla kuitenkin sitten kokonaiskannattavuuden kannalta huonompi ratkaisu kun täällä on sana kokonaisedullisesti niin on hyvä jos me uskallamme sitten käyttää tätä niin että me katsomme mikä on sen veronkierron vaikutus tässä yhteiskunnassa ja esimerkiksi tulevissa maakunnissa onko se tai tarjoaja joka tuottaa ruokapalveluita tai muita kotimainen vai onko se ulkolainen siinä mielessä toivon erityisesti että talousvaliokunta kiinnittää huomiota siihen kuinka käsitetään kokonaisedullisuus voimmeko tämän lain puitteissa laskea myös sen todellisen kokonaiskustannuksen mieleen tulee tämän hallituksen aikana eräs laivatilaus joka hävittiin hinnan perusteella mutta ei arvioitu kokonaiskannattavuutta jos se olisi rakennettu suomessa on hyvä että tässä esityksessä on mahdollistettu se että nämä ympäristömerkit tulevat käyttöön otetuiksi ja erityisesti meidän elintarviketuotannolle tämä antaa mahdollisuuden jos hallitus tämän vie hyvin maaliin ja eduskunta sitten päättää että meillä on näissä hankintakriteereissä erittäin korkealle mahdollistettu se että me voimme tehdä hankinnoissa merkintöjä että sialla pitää olla saparo broilerilla pitää olla nokka jotta tämä epäeettisyyden leima voidaan poistaa että markkinoille ei voi tuottaa sellaisia tuotteita joita epäeettisesti kasvatetaan

kysyin ministeri lindströmiltä näistä hankinnoista tällä hetkellä meillä on mahdollisuus tuoda tätä omaa cleantech osaamista nimenomaan julkisten hankintojen kautta jolloin luomme referenssejä suomalaiselle pk sektorin yritystoiminnalle meillä tällä hetkellä valtio antaa innovaatiotukia me voimme tällä hetkellä tehdä kahdenvälisiä sopimuksia siitä että tuote mitä ei vielä ole olemassakaan voidaan tilata joltakin yritykseltä siinä on mukana silloin tekes rahaa siinä on selkeää innovaatiotukea ja evästyksenä talousvaliokunnalle tämä tehtäisiin kristallinkirkkaaksi ministeri lindström kyllä avasi sitä että tähän hankintalakiin tulee mukaan että näitä kahdenvälisiä keskusteluja voidaan käydä ja toivon erityisesti että valiokunnan puheenjohtaja yrittäjätoimintaa hyvin tuntevana ottaa tästä kopin ja viisaa valiokuntaa erityisesti tälle puolelle meille elintärkeä asia on se että cleantechin korkean osaamisen osalta emme anna minkään hankintalain olla este ettemmekö voisi täällä synnyttää julkisten hankintojen osalta uusia referenssikohteita kansainvälistä uutta vientiä ajatellen arvoisa rouva puhemies tälle lainvalmistelulle toivotan henkilökohtaisesti menestystä ja ja kansallista yhtenäisyyttä niin että me voisimme olla ylpeitä siitä että emme joutuisi mietintöä lukiessamme täällä toteamaan että työehtosopimusten osalta olemme menneet kuitenkin oikeistopolitiikassa taaksepäin ja ohittaneet sen jo euroopassa meneillään olevan työehtosopimusten kunnioittamisen paremmankin käsittelyn kuin nyt tässä esityksessä on

arvoisa puhemies

syntyviä selvitystoimenpiteitä yksinkertaistettaisiin yksinkertaisempi ja joustavampi menettely vähentää dokumentaatiota ja keventää päätösten perusteluvelvollisuutta esityksessä lisäksi kannustettaisiin hankintayksiköitä jakamaan julkiset hankintasopimukset osiin eli kilpailuttamaan hankinnat joko kokonaan pienempinä erinä tai sallimaan suurissa hankinnoissa osatarjoukset pk yritysten näkökulmasta esitetty hankintojen jakaminen antaa niille paremmat mahdollisuudet kilpailla suuryritysten kanssa suomessa pk sektori on suuri työllistäjä ja kun nyt helpotetaan sen toimintaedellytyksiä toiveena on tätä kautta myös suomalaisen ja yrittämisen kasvu avoimuus ja syrjimättömyys tarkoittaa kilpailuttamisvelvollisuutta lain piiriin kuuluvista julkisista hankinnoista tulee ilmoittaa etukäteen käyttäen verkkosivustoa niin sanottua hilmaa hankintayksikkö ei saa kesken tarjouskilpailun tehdä yllätysliikkeitä vaan sen pitää sitoutua siihen se on tarjouskilpailun alussa ilmoittanut ja itse vaatinut hankintayksikkö ei saa suosia tai syrjiä tiettyjä tarjoajia tai tarjouksia esimerkiksi vaatimalla tiettyä tuotemerkkiä tai ostamalla vain paikallisilta yrityksiltä lähiruokaa saisi kuitenkin ostaa jos valinta perustuu esimerkiksi tuoreuteen ja muihin laatutekijöihin lakiehdotus rohkaisee esimerkiksi elintarvikehankinnoissa ottamaan huomioon nykyistä enemmän ruuan tuoreutta maukkautta ja laatua koskevia näkökohtia yksi tehokkaimpia keinoja mahdollistaa myös alueen pienempien yritysten pääsy hankintoihin on sallia myös isommissa hankinnoissa ostotarjousten tekeminen esityksessä ehdotetaan tarjouksen valintaa koskevaa systematiikkaa muutettavaksi siten että tarjouksen valintaperusteena olisi aina kokonaistaloudellinen edullisuus usein se halvin vaihtoehto ei ole laadullisesti paras eikä edes taloudellisesti valintaperusteena lähipalvelut ja kotimaisuus voidaan laskea kokonaistaloudellisemmaksi kun monet välilliset tulot koituvat lähiseudun hyväksi muutoksen myötä jää vastuu sen hyödyntämisestä ostajalle kunnissa virkamiesten ja päättäjien on toimittava vastuullisesti ja otettava päätöksissään huomioon lain suomat mahdollisuudet hankintalain uudistuksen vaikutuksista vammaisten palveluihin ovat olleet huolissaan monet alan yhteisöt joista olen saanut paljon palautetta pelätään että tulevien sote alueiden hankintayksikkö ei huomioi asiakkaidensa yksilöllisiä tarpeita eikä anna vaikutusmahdollisuuksia toimia heidän koko elämänsä mittaisten palvelujen useat toimijat ovat vaatineet että hankintalakiehdotukseen tehdään soveltamisalan rajaus siten että hankintalakia ei sovelleta vammaisten ihmisten tarvitsemien elämänmittaisten palvelujen järjestämiseen esimerkiksi ranskassa lähes kaikki vammaisten ihmisten palvelut on jätetty kilpailudirektiivin soveltamisen ulkopuolelle tämä perustuu palvelun käyttäjien haavoittuvaan asemaan vammaisten ihmisten palvelut on varattu luvanvaraisille voittoa tavoittelemattomille toimijoille tämän lupamenettelyn nähdään täyttävän direktiivin kilpailutusta koskevat vaatimukset vammaisten ihmisten asema on kuitenkin huomioitu ehdotuksessa monin tavoin esityksessä ehdotetaan säädettäväksi omat menettelysäännöt sosiaali ja terveyspalveluhankintoja muita erityisiä palveluhankintoja varten on tärkeää että näissä palveluissa huomioidaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja kuuleminen sekä muu lainsäädäntö esimerkiksi sosiaalihuoltolaki ja vammaispalvelulaki palvelun ostajan on huomioitava laatu jatkuvuus ja erityistarpeet varsinkin pitkäkestoisia hoito ja asiakassuhteita koskevissa sosiaali ja terveyspalveluissa on määritettävä sopimusten kesto ja muut ehdot tarkoituksenmukaisiksi erityisesti muistisairaiden vanhusten ja vammaisten palveluille

estetään korruptiota usealla tavalla lakiehdotuksen nojalla hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan joka on rikkonut ympäristö sosiaali tai työlainsäädäntöä poissulkeminen on mahdollista myös tullimaksuihin veroihin ja vakuutusmaksuihin liittyvien rekisteröinti ja muiden laiminlyöntien johdosta ehdotuksessa parannetaan hankintayksiköiden pääsyä tarjoajien verotietoihin ja muihin relevantteihin taustatietoihin

vain voittaneelta yritykseltä esimerkiksi rikosrekisteriote on voimassa kaksitoista kuukautta joten sitä ei tarvitse hankkia joka kerta uudelleen tässä muutamia kohtia

arvoisa

asiasta antamaan direktiiviin ja sen soveltamiseen täällä suomessa tämä keskustelu on myös osoittanut sen että talousvaliokunnalle jää myös varmaan tässä laissa kehittämisen tarpeita ja minä toivon että kun tämä sitten tulee käsittelyyn niin meillä olisi kykyä yhdessä näitä parannusehdotuksia arvioida ja tehdä tästä hyvä laki jolla on suuri merkitys senkin takia että kuitenkin näissä hankinnoissa käytetään yli

arvosta rahaa vuositasolla ja ei ole ihan yhdentekevää millä pelisäännöillä näitä töitä tehdään eli tarvitaan laadukkaat ja vastuulliset julkiset hankinnat mikä on hyvä lähtökohta ja sen kunnianhimon tason täytyy olla korkea

todeta että se eun direktiivi parantaa meidän olemassa olevaa se luo paremmat edellytykset ja eusta tässä mielessä on tullut hyviä esityksiä luoda pohjaa meidän uudelle hankintalaille ja tämä esitys selkeyttää tätä lainsäädäntöä yksinkertaistaa joustavoittaa ja se mahdollistaa myös pienempiin osiin niin että isot eivät vain jyrää mikä riski on niin näissä kuin muissakin palveluissa kynnysarvot on asia josta on paljon puhuttu sovelletaan vain kynnysarvot ylittäviin hankintoihin ja tämä sote kynnysarvojen nostaminen sadastatuhannesta neljäänsataantuhanteen on positiivinen asia mutta täytyy muistaa että direktiivi mahdollistaa sen nostamisen seitsemäänsataanviiteenkymmeneentuhanteen euroon miksi me emme tätä myöskin harkitsisi voi olla että euroopassa on matalampiakin sote kynnysarvoja mutta sitten jos puhutaan julkisten toimijoiden ulosmyynnistä eli in housesta sidosryhmien osalta tämä viiden prosentin raja on ahdas ja ahdistava tietääkseni ainakaan kuntaliiton tietojen perusteella ei missään eu maassa ole suunniteltu alle kahdenkymmenen ulosmyyntirajaa jonka siis direktiivi mahdollistaa herääkin kysymys että miksi meidän pitäisi tässä suhteessa ahdistaa se tähän viiteen prosenttiin se tuottaa erittäin suuria vaikeuksia ei vain jätehuoltoyhtiöille tai työterveyshuollolle vaan monille muillekin asioille niin kuin täällä salissa on puhuttu toivoisin että me pystyisimme valiokuntakäsittelyssä tähän pureutumaan ja tähän ulosmyyntiin liittyviä kriteereitä ja sitä prosenttilukua muuttamaan se työryhmähän aikoinaan ehdotti että se olisi kymmenen prosenttia ja direktiivi mahdollistaa sen nostamisen kahteenkymmeneen prosenttiin sitten kysymys siitä millä määritellään laadulla hinnalla vai kokonaisarviolla varmaan tämä kokonaisarvio johon täällä muuten edustaja mäkipää hienolla tavalla myöskin viittasi on tärkeä asia pitäisi lähteä siitä pääsäännöstä että hinta ei yksin voi ratkaista vaan että siinä täytyy olla myös näitä laadullisia kriteereitä ja ne ovat erittäin tärkeitä näitä päätöksiä tehtäessä tähän liittyy vanhusten ja vammaisten asumispalvelut haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kohdalla pitäisi pyrkiä siihen että tämän kilpailuttamisen ulkopuolella pitäisi selvittää onko se todella mahdollista koska sen he ansaitsisivat oman elämäntilanteensa näkökulmasta toinen mahdollisuus tietysti on tehdä mahdollisimman pitkiä sopimuksia että se näköala siitä turvallisesta asumisesta on on jotenkin heidän ulottuvillaan ja saatavillaan sitten nämä ympäristö ja sosiaaliset kysymykset lain valmisteluvaiheessa puhuttiin tästä jo viime kaudella aika paljon nythän tähän esitykseen on jäänyt se että se ei velvoita hankintayksikköä valvomaan että esimerkiksi työehtomääräyksiä noudatetaan paitsi rakennusalalla ja valtion keskushallinnon hankinnoissa viime eduskuntakaudella tämä rakennusala tänne upotettiin on tärkeätä että tämä valvontavastuu koskee kaikkia aloja

ei vain rakennusalaa nykyisinkin hankintalaki mahdollistaa ja ja tämä uusi direktiivi sitä vielä tukee että voidaan hankintasopimuksien edellytykseksi asettaa esimerkiksi se että otetaan tietty määrä pitkäaikaistyöttömiä tai nuoria tai vammaisia tai maahanmuuttajia tämä on nytkin jo mahdollista kunnat käyttävät miten minä sanoisin vähän säästeliäästi tätä mahdollisuutta ja sitä pitäisi enempi jo nyt käyttää myös työllistämismielessä sitten on tehtävä aukottomammaksi se että kaikki palveluja tarjoavat toimijat noudattavat yhteiskunnan perusvelvoitteita veronmaksua työehtoja ja ja muita sosiaalisia velvoitteita ja pois sulkemisen periaate on tänne tärkeästi kirjoitettu koska näitä puliveivaajia ei pidä päästää näihin tarjouskilpailuihin sitten hankintasopimuksien alkaessa on hyvä varmistaa ehkä siitä ei ole täällä riittävästi puhuttu että ilmoitetaan myös alihankintojen koti sijainti nimet ja laillinen edustaja koska tämä ketjuvarmistus on erittäin tärkeää myös näissä hankintapäätöksissä että ne alihankkijat ovat tiedossa ja sielläkin noudatetaan yleisiä periaatteita

ekologisesti kestävien hankintojen suuntaan mikä olisi yksi tällainen tapa tai kierrätystalouden suuntaan mikä on toinen ajassa oleva iso asia sitten kysymys soten suhteesta hankintalakiin tilanteessa jossa nämä sote palvelut pakkoyhtiöitetään niin kuin nyt hallitus esittää ja valinnanvapauden nimissä johtaako se siihen että nehän eivät ole sitten hankintalain piirissä eikö niin

pitäisikö niiden olla vai ei mutta siis jos ne on yhtiöitetty niin tämmöinen näkökohta on on nyt hyvä selvittää että onko todella näin niin kuin nyt arvelen tai niin kuin monet asiantuntijat viittaavat sitten kysymys siitä tarvitaanko tämmöinen valtakunnallinen hankintayksikkö jota on kaavailtu on omat perusteensa tämmöisiä isoja infrahankkeita ja monia isoja hankkeita ajatellen mutta se mikä on tämän valtakunnallisen hankintayksikön ja maakunnallisten hankintatoimijoiden välinen työnjako ja suhde on minulle jäänyt vähän epäselväksi mutta joka tapauksessa sitten lakiesitys pitää sisällään poiketen nykyisestä laista sen että on joku valvontaviranomainen ja pidän hyvänä että kilpailu ja kuluttajavirasto on se paikka ja sinne ollaan nyt myös resursseja lisäämässä jotta he pystyvät tätä valvontatehtävää toteuttamaan

lakiesityksen tärkeästä asiasta kiitoksia

arvoisa rouva puhemies myös minä haluan antaa kiitoksen minusta tämä keskustelu on ollut rakentava ja laidasta laitaan kaikki ovat kuitenkin toivoneet sitä että hankintalaki nyt menisi eteenpäin toivon mukaan sitten kun talousvaliokunta tuohon viisisataa sivuiseen pumaskaan uppoutuu sieltä saataisiin myös sitten yhteinen mietintö aikaiseksi hankintalain uudistamisessa tärkeää on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia päästä mukaan julkisiin hankintoihin ja tämä on kai ollut myös se eun tavoite tärkeä muutos olisi hankintojen jakaminen osiin jolloin pienemmilläkin yrityksillä olisi sitten mahdollisuutta tehdä tarjouksia eu keskittyisi liikaa ainoastaan suurille toimijoille pieniä yrityksiä tulee helpottamaan myös se että tarjoajan liikevaihtovaatimus voi jatkossa olla enintään kaksi kertaa hankinnan arvo julkisten hankintojen kriteereihin liittyen lakiesityksessä otetaan enenevässä määrin mielestäni huomioon ne paljon puhutut laadulliset näkökohdat esityksessä esitetään että jos hankintayksikkö käyttää kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinnassa perusteena ainoastaan halvinta hintaa on sille esitettävä perusteet eli se on perusteltava laadullisten näkökohtien huomioiminen lain perusteluissa sanotaankin että jos hankintayksikkö on päättänyt käyttää kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena parasta hinta laatu suhdetta se voisi asettaa hinta laatu suhteen vertailuperusteita jotka liittyvät laadullisiin yhteiskunnallisiin ympäristö tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin on tärkeää hankintakriteereissä voidaan painottaa muutakin kuin vain hintaa yhdessä esimerkiksi valtioneuvoston kesäkuussa tekemän periaatepäätöksen kanssa joka koski julkisia elintarvike ja ruokapalveluhankintoja hankintalakia varmasti saadaan vietyä hankintakäytäntöjen osalta entistä kestävämpään suuntaan myös sitten elintarvikkeiden ja eläinten hyvinvoinnin ja tuotanto olosuhteiden näkökulmista arvoisa rouva puhemies nämä hankintalain muutokset ovat lähtöisin eu direktiivistä ja ne palvelevat eun sisämarkkinatavoitteiden toteutumista ne myös suomea silloin kun on suomalaisilla yrityksillä mahdollisuus myös muiden maiden julkisiin hankintoihin esimerkiksi pohjois suomessa on aika hyvä viritys siltä osin että paikalliset yritykset ovat päässeet pohjois ruotsin julkisiin hankintoihin matkaan näistä yhtenä suurimpana esimerkkinä on vaikkapa kiirunan kaupungin siirto jota nyt tehdään kaivoksen tieltä ja se tarkoittaa paljon uutta rakentamista suomalaiset ovat pärjänneet siellä nousujohteisesti paljon jää varmasti vielä asioita keskusteluissa mietittäväksi viilattavaksi valiokuntakäsittelyyn yksi semmoinen asia kyllä mikä on vuosien ajan vellonut ja mihin jotenkin pitäisi päästä käsiksi ja tietoisuutta lisätä liittyy siihen hankintaosaamiseen ja menettelyyn koska on olemassa monia monia kriteereitä millä sitä kokonaistaloudellisuutta voidaan tarkastella muutenkin kuin vain hinnan kautta tämä tärkeä siellä hankintayksiköissä tiedostaa ja siihen panostaa sitten tietenkin on se huoli mikä nyt liittyy tähän kuntien sidosyksiköiden ulosmyyntirajan laskemiseen ja niiltä osin kun ei synny tämmöistä luontaista kilpailua alueille vaikkapa tämän jätehuollon osalta täytyy pohtia ja selvittää se miten kilpailu olisi mahdollisimman neutraalia mutta miten kuitenkin niistä toimivista järjestelmistä pidetään huolta ettei sinne päälle synny sitten jotain itse asiassa entistä byrokraattisempaa systeemiä ja ja julkistalouden kannalta heikompaa mallia näihin asioihin varmasti palataan sitten talousvaliokunnan mietinnössä

arvoisa puhemies kiittää ministeri lindströmiä siitä että hän oikea aikaisesti

miten hankintalaki toimii kerron esimerkin kotikunnastani äänekoskelta siellä kilpailutettiin kaupungin pesulapalvelut selvästi halvin tarjous jota hankintaviranomainen ei ei uskaltanut ohittaa tuli toimittajalta joka kuskasi pyykit yli kolmesataa kilometriä helsinkiin ja sieltä suomenlahden yli viroon pestäväksi kun sairaalapyjamat tekevät noin pitkän reissun niin eiväthän ne ehdi ajoissa potilaan käyttöön eivätkä ne tahratkaan lähteneet sopimuksen purkaminen oli kallista ja hidasta ja ennen uutta kilpailutusta pyykkivuori ehti kasvaa melkoisesti on ihan selvää että jos laadun ja yhteiskuntavastuun kriteerit eivät ole velvoittavia niin tällainen pyykkiralli suomessa jatkuu niiden täytyy olla velvoittavia muuten ne eivät toteudu kuten täällä on moneen kertaan aivan oikein todettu ongelmana on hankintojen huono osaaminen kunnissa joissa mennään jatkossakin vain hinta edellä jos se pitää perustella niin se on helppo perustella kunnalla ei ole rahaa kuten edustaja lindtman totesi lain pitäisi rajata ennakolta tapaukset joissa hintakriteeri olisi riittävä ja tämä sulkisi yksiselitteisesti vammais vanhus perhe ja lapsipalvelut hankintalain ulkopuolelle kilpailtakoon tavaroiden kaupassa vaikka verisin päin mutta ihminen ei ole kauppatavaraa thomas wallgren teki tärkeän aloitteen siitä että helsingin hankintakäytännöissä suljettaisiin ulos veroparatiisiyhtiöt kuntalaisten hyvinvoinnin suuri uhka on että verovaroilla kustannettavat palvelut ulkoistetaan julkisilta tekijöiltä yksityisille firmoille jotka eivät maksa veroa suomeen jos minnekään ei voi olla tavallisen suomalaisen etu eikä kansantalouden etu että verorahat katoavat veroparatiisiin veron maksaminen sinne missä voitot tehdään on yhteiskuntavastuun vähimmäistaso kysyn ministeriltä haluaisitteko sisällyttää verovastuun hankintalakiin ja haastan valiokunnan myös etsimään keinoja eikä löytämään esteitä veroparatiisien torjumiseksi kiitän lakiesitystä siitä että siinä velvoitetaan hankkija varmistumaan siitä että tarjoaja on hoitanut verot ja veroluontoiset maksut kotimaahansa siis esitys on nykylakia tiukempi harmaan talouden torjunnassa esitys on kiitettävästi direktiiviä tiukempi myös siinä että hankkija voi harkinnanvaraisesti sulkea kilpailutuksesta pois tarjoajan jonka verorikkeet voidaan todeta viranomaisten ajantasaisesta rekisteristä eikä lainvoimaista tuomiota tarvita tätä käytäntöä ministeri markkinoinee myös eu pöydissä tässä piilee kuitenkin sudenkuoppa tämä ajantasainen verokunto täytyy todistaa vain suomalaisissa tarjoajissa ulkomainen tarjoaja voidaan sulkea ulos vain jos jostakin sen maan virastojen uumenista löytyy lainvoimainen tuomio tuskin sitä lähdetään edes hakemaan koska kyse on vain hankkijan omasta harkinnasta koska eun sisämarkkinalainsäädäntö edellyttää että kotimaista ja ulkomaista ulkomaista tarjoajaa ei aseteta eriarvoiseen asemaan siis myöskään kotimaista epäedullisempaan kuin ulkomaista niin suomen hankintalaki voisi edellyttää myös ulkomaisilta tarjoajilta ajantasaista viranomaisen verotodistusta

vaikuttaa meidän yhteiskuntaamme hyvinkin merkittävästi kyllä hankintalain lainsäädännön peruslähtökohdat ovat kuitenkin siinä että laki velvoittaa julkisyhteisöt ja eräät muut hankintayksiköiksi luokiteltavat tahot esimerkiksi julkista tukea saavat järjestöt kilpailuttamaan kaikki tietyn euromääräisen rajan ylittävät hankintansa avoimesti ja syrjimättömästi täällä on paljon aloitettu puheita sillä toteamisella että suomessa ei osata tehdä näitä julkisia hankintoja toinen väite on sitten siinä että hinta on se ainut kriteeri millä näitä hankintoja päätetään mutta meillä on voimassa olevankin lain mukaan mahdollisuus käyttää todellakin paljon muitakin kriteereitä kuin vain hintaa

uudistus nyt kannustaa monella tavalla siihen että hinta ei ole se ratkaiseva kriteeri vaan vaan jos sitä käytetään kriteerinä niin se täytyy sitten ihan erikseen pystyä perustelemaan se että kunnalla ei ole rahaa ei ole varmaankaan se se peruste vaan perusteiden täytyy olla kyllä sitten oikeita tässä hallituksen esityksessä keskeisimmät teemat teemat ovat nämä kansalliset kynnysarvot jotka ovat euromääräisiä tasoja jotka ylittäviin hankintoihin sovelletaan kynnysarvojen alle jäävät hankinnat jäävät myös hankintalainsäädännön ulkopuolelle kun tässä on puhuttu paljon esimerkiksi nyt näistä vammaisten asumispalveluista että miksi ne eivät ole täällä hankintalaissa tai ehdotettu hankintalaista pois niin itse asiassa toteuttamistapa määrittelee sen sovelletaanko niihin hankintalakia vai ei jos se tehdään tällä yksilöllisellä budjetoinnilla esimerkiksi palvelusetelillä hankintalaki ei koske niitä millään tavalla ja silloin ne ovat hankintalain ulkopuolella tämä on itse asiassa aika yksinkertainen asia minä en ihan ymmärrä miten tästä on tehty näin näin monimutkainen asia nämä kynnysarvojen euromäärät nyt voimassa olevan hankintalain mukaan tavaroiden ja palveluiden hankintojen kansallinen kynnysarvo on yli kolmekymmentätuhatta ja tässä hallituksen esityksessä nyt ehdotetaan tätä kolmekymmentätuhatta euroa tuplattavan kuuteenkymmeneentuhanteen euroon nimenomaan tavara ja palveluhankinnoissa lisäksi näitä kynnysarvoja on että voimassa olevassa hankintalaissa sosiaali ja terveyspalveluhankintojen kansallinen kynnysarvo on ollut satatuhatta nyt se nelinkertaistetaan eli ehdotetaan euron kynnysarvoa rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo on ollut sataviisikymmentätuhatta euroa ja tähän ei esitetä muutoksia sidosyksikkö eli in house hankinnat sekä voimassa olevassa että uudessa hankintalainsäädännössä lähdetään siitä että hankintayksikkö voi tehdä kilpailuttamatta hankintoja sen sidosyksiköltä sidosyksiköllä tarkoitetaan sellaista oikeushenkilöä esimerkiksi nyt yritys tai kuntayhtymä johon hankintayksikkö tai yksiköt käyttävät määräysvaltaa esimerkiksi omistuksen ja jotka toimivat markkinoilla myyvät palvelujaan vain vähäisissä määrin tämän uuden hankintadirektiivin mukaan sidosyksiköt voisivat myydä palvelujaan muille kuin omistajilleen kaksikymmentä prosenttia liikevaihdostaan hallituksen esityksessä pääsäännöksi on on asetettu enintään viisi prosenttia ja viidensadantuhannen euron ulosmyyntiraja tässä on käyty polemiikkia myös siitä onko tämä viisi prosenttia liian pieni ja mitä se aiheuttaa mutta minä itse pidän sitä viittä prosenttia hyvänä kompromissiratkaisuna käytännössä viisi prosenttia voi tarkoittaa sitä että me estämme esimerkiksi sellaista toimintaa tässä ministeri lindström omassa puheenvuorossaan otti hyvin hyvin esille yhden konkreettisenkin esimerkin ja minä haluan itse kertoa toisen konkreettisen esimerkin esimerkiksi kaupungin omistama kiinteistöhuoltoyritys toimii suljetuilla markkinoilla kaupunkikonsernin omistamissa rakennuksissa taloissa opiskelija asuntoloissa ja näinpäin pois ja tällaisessa tilanteessa kun ei ole kilpailua tämä kaupungin omistama yhtiö laskuttaa haluamallaan tavalla näitä on tapauksia siitä että laskutus on ollut markkinahintoja korkeampaa suljetun markkinan sisällä ja samaan aikaan yhtiö on sitten valloittanut vapailla markkinoilla alihintaisilla tarjouksillaan markkinoita ja tämä on sitten aiheuttanut tämmöisen epäterveen kilpailutilanteen kaupungin koosta riippuen tietysti vähän miten iso ylipäänsä se markkina on ja on johtanut sitten yksityisen puolen palveluntarjoajien konkursseihin tämäntyyppinen toiminta tietystikään taas ei ole ei ole hyväksyttävää nämä kynnysarvorajat niin kuin sanottu mielestäni ovat kyllä kohdillaan ja minun käsitykseni mukaan näitä on kyllä niin kuulemiskierroksella kuin sitten hallituksen sisälläkin aika pitkään hiottu

tässä lakiesityksessä varmastikin on julkisten hankintojen

miten tämä hankintalain uudistus sitten suhtautuu jätelakiin tällaisia isoja asioita minä en pidä tätä vanhusten ja vammaisten asumispalveluasiaa tämän hankintalain osalta isona asiana koska se se voidaan järjestää niin tosiaankin että hankintalaki ei ei sitä koske millään tavalla kannatan kyllä ihan voimakkaasti sitä että tämän henkilökohtaisen budjetoinnin kautta esimerkiksi palvelusetelillä sen määrä määritellään vammaiselle sen tarpeen mukaan minkälainen tarve tällä kyseisellä henkilöllä on näin voidaan saada yksilölliset ratkaisut jokaiselle sitten tämä asukas itse eli palvelun saaja vammainen tai vanhus esimerkiksi itse päättää siitä omasta asumismuodostaan hankkii sen asumisen mistä haluaa niin kauaksi aikaa kuin haluaa ja muuttaa silloin kun haluaa tämä on tämä on varmaankin tähän tähän ongelmaan semmoinen paras mahdollinen ratkaisu nämä asiat tosiaankin tulevat mietinnölle talousvaliokuntaan ja minä uskon että tämän kokonaisuuden käsittely ottaa luonnollisesti oman aikansa mutta ehdottomasti yhdyn edustaja ihalaisen toivomukseen siitä että tämmöisellä rakentavalla hyvällä käsittelyllä talousvaliokunnassa me saisimme aikaiseksi aikaiseksi yksimielisen mietinnön tästä

arvoisa puhemies tässä hankintalaissa on paljon hyvää ja myös semmoisia asioita mukana mitä pitää minun mielestäni korjata ja nyt on hyvä tuoda esille näitä korjattavia asioita yksi tämmöinen asia minkä minä toivon valiokuntakäsittelyssä lähtevän liikkeelle on että mitenkä tämä lakiesitys menee jätelakia

sidosyksikkösäännösten osalta

tämä koskee kuntien järjestämiä jätepalveluita ja tulee vaikuttamaan sitten haja asutusalueiden jätehuoltoon siellä kunnat tähän päivään mennessä ovat järjestäneet näitä jätehuoltoasioita mutta nyt jos tämä esitys etenee ja tämä kilpailutusraja lähtee liikkeelle niin nyt yritysten melko varmasti on tämän esityksen mukaisesti ostettava ne erikseen ja tämä aiheuttaa sitten semmoisen tilanteen sinne haja asutusalueille että se saattaa kaksinkertaistaa ehkä kolminkertaistaa ja nostaa sitä logistiikkaa millä ajetaan niitä jätteitä pois samalla se saattaa lisätä kotitalouksien kustannuksia maanviljelijöiden kustannuksia sekä yritysten kustannuksia jätehuollon osalta minusta tämmöinen tilanne on valitettava ja koen että tämä hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyjä koskevaksi lainsäädännöksi on merkittävästi

meidän eu hankintadirektiivi edellyttää se on huomattavan paljon liian tiukka siihen

mikäli tämä hankintalaki toteutuu tässä esitetyssä muodossa niin silloin heikkenevät etenkin näitten haja asutusalueilla sijaitsevien yritysten jätehuoltopalvelut ja tämä syntyvä tilanne heikentää myös niitten taloutta ja kilpailukykyä ja myös työpaikkoja saatetaan menettää tämän pohjalta

toisaalta on myös muistettava se että tämän lain perusteella syntyvä vähintään kaksinkertainen jätekuljetusralli kuluttaa sen haja asutusalueen infraa ja maaseudun teitä ja heikentää niitten kuntoa mikä on erittäin

huono asia koska ne maaseudun tiet on rakennettu siihen kuntoon että niillä ei kestä kovin suurta rallia raskailla rekoilla pitää pitää muistaa myös että kuntaliittokin pitää tältä osin tätä lakiesitystä riskinä kunnalliselle jätehuollolle sitten tuommoisena aluepoliittisena näkemyksenä on että itä suomessa on juuri koekäyttövaiheessa oleva jätteenpolttolaitos sinne tulevat koko itä suomen jätteet ja se on mitoitettu myös osin yritysjätteelle ihan näiden eu hankintalain rajojen mukaisesti nyt siinä on vaarana se että tätä yritysjätettä ei voida käyttää ja näin tämä sadankahdenkymmenenkolmen miljoonan euron investointi jää vajaakäytölle ja samaan aikaan itä suomen yritykset joutuvat viemään jätettä merkittävästi kalliimmalla hinnalla muualle eihän minusta semmoinen hyvä toimintamalli koska siinä on kysymys näitten yritysten kustannuksista ja kilpailukyvystä ihan näillä saatesanoilla minä toivon että valiokuntakäsittelyssä huomioidaan nämä hajasijoitusalueitten asiat ja parannetaan vielä tätä lakia siihen suuntaan että myös aluepoliittiset näkökulmat tulee tässä

arvoisa puhemies hyvät kuulijat

on on paljon asetettu toiveita tämän lain suhteen siitä että nyt sitten hankinnoissa voisi selkeämmin painottaa erilaisia asioita kuin pelkkää hintaa sillä vaikka nykyinenkin laki on sen mahdollistanut niin se on koettu erittäin vaikeaksi tosiaan niin kuin tässä on tullut esille kyse ei ole mistään pikku asiasta koska julkisia hankintoja hankintoja tehdään noin kolmenkymmenen miljardin euron edestä ja ei ole lainkaan yhdentekevää mistä niitä tehdään miten niitä tehdään ja millaisia kriteerejä asetetaan silloin kun kunnat ja valtio ostavat tuotteita ja palveluita lain tavoitteet ovat mielestäni erinomaiset kun hankintaa pyritään yksinkertaistamaan ja selkeyttämään halutaan parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua kilpailuihin ja halutaan parantaa sitä että ympäristö ja sosiaalisia näkökulmia voidaan huomioida nykyistä paremmin mutta kuitenkin tämä lakihan on luonteeltaan vain tämmöinen puitelaki ja paljon on kiinni siitä miten ne hankinnat sitten lopulta tehdään ja siksi erittäin olennaista on kehittää hankintaosaamista hankintastrategioita ja hankintajohtamista niin kunnissa kuin sitten julkisella puolella noin muutenkin se että hankintalaki mahdollistaa ympäristönäkökulmien ja sosiaalisten näkökohtien huomioimisen ei kuitenkaan vielä itsestään takaa sitä että näin tullaan tekemään sillä se vaatii kyllä osaamista ja tähän hankintaosaamiseen todella pitää pystyä panostamaan näidenkin näkökulmien osalta lakiin on kuitenkin jäänyt joitain aukkoja esimerkiksi se että

hankintayksikköä ei edellytetä selvittämään ostettavien tuotteiden alkuperää ja vastuullisuutta mikä mielestäni olisi kyllä äärimmäisen tärkeää se että näitä kynnysarvoja nostetaan nykyisistä on erinomainen asia ja ja se helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä mukaan erilaisiin kilpailutuksiin mutta edelleen tässäkin jotta me saamme paremmin pienet ja keskisuuret yritykset mukaan vaaditaan hankintatoimilta erityistä osaamista jaan itse myös sen huolen mikä tässä on tänään tullut monessa puheenvuorossa siitä

erityisesti vammaisten asumispalveluissa ja vanhusten palveluasumisessa tulee tapahtumaan kilpailuttamisen takia sillä vaikka toki on varmaan tämmöisiä erilaisia tapoja järjestää asia vaikka palveluseteleiden tai tämän henkilökohtaisen budjetoinnin avulla niin silti sekin vaatii osaamista ja sekin vaatii sitten erillistä erillistä miettimistä sen asian suhteen että ehkä kaikkein

että kukaan joutuisi tahtomattaan muuttamaan pois omasta kodistaan sen takia että että palvelu on kilpailutettu uudestaan ja täytyy täytyy vaihtaa paikkaa kun kuitenkin suomi on nyt lähes ainoa eu maa joka on ottanut nämä kaikki sote palvelut tähän kansallisen hankintalain piiriin vaikka direktiivi ei sitä kuitenkaan sinällään vaadi sitten tässä on ollut paljon jo puhetta myös in house hankinnoista ja tästä viiden prosentin prosentin osuudesta itse jaan tässä myös sen huolen mikä tässä on noussut ja mitä esimerkiksi äsken edustaja semi kertoi tuolta tuolta itä suomesta meillä on paljon tässä laajassa maassa semmoisia alueita joilla eri toimialoilla ei ole

ja tämän vuoksi näiden palvelujen tuottamisesta on sitten huolehtinut kunnallinen yhtiö esimerkiksi jätehuolto on tämmöinen samoin sosiaali ja terveysalalla on paljon tällaisia palveluja ja erilaisissa tukipalveluissa myös jos nyt näiden näiden palvelujen ulosmyynnille asetetaan viiden prosentin raja niin voi syntyä tilanteita joissa paikalliset yritykset eivät saa tarvitsemiaan palveluita koska muita palveluntarjoajia ei käytännössä ole tai sitten toisaalta jos nämä kunnalliset yhtiöt eivät saa myydä palvelujaan muualle se tarkoittaa että heidän kulurakenteensa muuttuu niin että he joutuvat entistä enemmän nostamaan hintojaan omistajakuntien suuntaan tai sitten kuntalaisten erilaisia maksuja sen takia tätä viiden prosentin rajaa tulisi harkita ja miettiä sitten vaikka alueellisesti onko meillä tiettyjä tämmöisiä palvelu ja tuotantoaloja missä tämä tulee ongelmaksi tai onko meillä tiettyjä maantieteellisiä alueita missä sitä kilpailua käytännössä ei ole ja sen takia tämä tämä raja on siellä liian liian pieni koska se estää sitten näitten palvelujen saamisen sitten niin kuin monta kertaa tässä on tullut tullut esille olisi tärkeätä että hinta ei olisi se se ainoa kriteeri hankinnoissa vaan laatu pitäisi olla aina mukana ja täytyisi olla ihan itsestäänselvyys että että näiden hankittavien tuotteiden ja palveluiden tuotantotapojen tulee täyttää ne kriteerit mitä suomessa vastaavalla alalla vaaditaan liittyvät ne sitten työsuojeluun tai eläinten hyvinvointiin tai erilaisiin ympäristökriteereihin

vielä monessakaan puheenvuorossa tullut on se että tämän hankintalain mukaan nyt kilpailutus tulee ottaa käyttöön myös semmoisissa järjestöissä joiden rahoituksesta yli puolet tulee julkisesta rahasta käytännössä tämä tarkoittaa että jos jos kuudellakymmenellätuhannella eurolla palveluja tai hankintoja nämä järjestöt tekevät niin heidän täytyy ne kilpailuttaa suurten järjestöjen kohdalla tämä raja tulee aika nopeastikin vastaan ja aiheuttaa kyllä turhaa lisäbyrokratiaa näille järjestöille että tätä rajaa olisi syytä miettiä näitten järjestöjen kohdalla tai tai poistaa sitten kokonaan niin että järjestöjä ei ei pidettäisi tällaisina hankintayksikköinä jollei niiden rahoitus sitten ole täysin julkisen rahoituksen varassa

arvoisa puhemies onpa ilo nähdä että täällä on kaksi perussuomalaista ministeriä kuuntelemassa näinkin tärkeää asiaa ministeri mattila ja ministeri lindström hankintalainsäädännön uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita on on ollut tehostaa julkisten varojen käyttöä yksinkertaistaa hankintamenettelyjä ja selkiyttää lain keskeisiä käsitteitä

niin eihän tämä laki ole voinut olla toimiva onneksi tämä hallitus nyt tekee tästä laista paremman ja uudistaa tätäkin lakia konkreettisesti tämän hallituksen hyviä puolia on se että me teemme paljon pieniä konkreettisia edistysaskeleita emmekä vain puhu

se tässä hankintalaissa on minusta se kaikkein tärkein asia että se ei estä järjen käyttöä oli kysymys sitten laadusta hinnasta tai kunnan kokonaisedusta toinen hyvä asia tässä on se että se parantaa pk yritysten mahdollisuuksia tarjouskilpailuissa on erityisen tärkeää että pienet ja keskisuuret yritykset voivat kilpailla suuryritysten kanssa tasavertaisesti tähän pitää kiinnittää paljon huomiota sitten lisäksi pitää turvata tarjoajille tarjoajille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu ja parantaa mahdollisuuksia huomioida ympäristö ja sosiaalisia näkökohtia ja vielä haluaisin sanoa että minähän saan aina ihottuman näistä eu direktiiveistä mutta kun ollaan nyt vähän kiristämässä eu direktiiviä tiukemmaksi niin on ihan hyvä että meillä on keskustelua sitten talousvaliokunnassa tästä asiasta ja voimme katsoa miten tästä saadaan paras mahdollinen minä toivotan talousvaliokunnan puheenjohtajallekin antoisia kokoushetkiä

suhteesta jätelakiin ja tästä viiden prosentin määrästä siinä kyllähän totta on tietysti se että meidän kunnalliset jäteyhtiöt ovat investoineet viime vuosina merkittävästi nimenomaan jätteen polttamiseen

kun meillä on nyt itse asiassa aika hyvässä vauhdissa vauhdissa kiertotalous nyt tässä monikin puhuja on tuonut esille huolensa siitä että tämä lakiesitys on ongelmallinen juurikin näille näille kuntien omistamille jätehuoltoyhtiöille sitten samaan hengenvetoon on sanottu että tämä tulee nostamaan yritysten kustannuksia hiukan hämää tietysti se että kyllä yrittäjät ovat olleet nimenomaan tämän pienen prosentin kannattajia tässä eikä heidän suustaan ole tullut minkäännäköistä epäilystä siitä että heidän heidän kustannuksensa nousisivat ja aina on ratkaisu sitten myös näillä kunnallisilla yhtiöillä että ne luopuvat siitä in housesta jolloin ei ole sitten in house säännöksiäkään niin että markkina tältäkin osin voi avautua minä luulen että se on pitkässä juoksussa vielä nimenomaan tämän kiertotalouden kannalta paras ratkaisu hetkellisesti se voi aiheuttaa näille yhtiöille tietysti ongelmia ongelmia ja varmaan valiokunnassa katsotaan sitten näitä siirtymäaikoja tältä osin

on tärkeä laki ja on tosi hyvä asia ja ja hieno asia että täällä ovat perussuomalaiset ministerit lindström ja mattila paikalla hankintalaissa on syytä huomioida myös kotimaisen ruuantuotannon edistäminen lähiruuan käyttö kouluissa sairaaloissa palvelutaloissa virastoissa on tärkeää tietää se että elintarvike on tuotettu eettisesti myös eläinten hyvinvointi huomioiden jos lähiruuan hankkiminen osoittautuu kilpailuttamisessa kalliimmaksi kuitenkin kokonaisuus lopputulos on se tärkeä ja se jäisi plussan puolelle kun valittaisiin se kotimainen tuote

politiikan arvostusta laskee usein se että päättäjät käyvät laajaa keskustelua mitättömän mittaluokan asioista mutta sitten kun kyseessä ovat todella suuret asiat ei näy missään ja olen kyllä aivan ihmeissäni missä ovat keskustan ja kokoomuksen kansanedustajat tästä lähetekeskustelusta joka koskee kolmenkymmenen miljardin euron vuosittaista demareitakin on jäljellä ainakin se yksi edustaja samoin samoin muista vasemmisto opposition puolueista niin että olemme tässä kuitenkin kiitettävästi perussuomalaisten kanssa tällä tärkeällä asialla mutta se mihin edustaja turunen tuossa aikaisemmin kiinnitti huomiota ja sitä ennen edustaja semi on äärimmäisen tärkeää uskon ja luotan siihen että valiokuntatyössä huomataan se haaste minkä kiertotalous asettaa tälle hankintalaille ja sen toteuttamiselle koska kyse on suomen teollisen tulevaisuuden kulmakivestä siitä monenlaisesta osaamisesta jätteiden erotteluun jätteiden uudelleenkäyttöön ja jätteiden käsittelyyn se tarkoittaa isoja volyymejä se tarkoittaa useiden kuntien yhteenliittymiä kuten esimerkiksi lounais suomessa jossa nyt on täysin avoinna mihin turun ja salon seudun jätteet lopulta päätyvät ylivoimaisesti paras ratkaisu sekä ympäristön kannalta että vientiteollisuuden metalliteollisuuden sen innovaatioiden ja cleantechin kannalta olisi luoda sinne uusi moderni kiertotalousyksikkö joka edellyttää silloin sitä että sekä yhdyskuntajätteet ja julkisten laitosten jätteet että yksityisten yritysten ja kaupan jätteet voidaan keskitetysti koota ja saadaan sellainen volyymi

polttoaineita tai kaasua lopuista ja tätä hankintalaki uskon että kaikki olemme samaa mieltä ei saa tulla estämään

edustaja pyydän teitä siirtymään puhujakorokkeelle mikäli aiotte jatkaa

arvoisa puhemies ettei harakalle jäisi viimeistä sanaa niin aion käyttää vielä lyhyen puheenvuoron kiinnitin tuossa edustaja harakan puheenvuorossa huomiota siihen että hän puhui ilmeisesti oman alueensa jätteitten keräilystä mutta kyllä minä lähden siitä että kun tässä viitattiin nyt kiertotalouteen ja kiertotalouden toimivuuteen niin se toimii parhaiten markkinaehtoisesti niin että me emme lainsäädännöllä tekisi mitään tämmöisiä keskittymiä ajattelen itsekin niin että tämän hankintalain lähtökohta on nimenomaan että se kertoo ei sitä mitä hankitaan vaan miten hankitaan ja ja antaa mahdollisuuden nimenomaan toimia markkinaehtoisesti kaikissa hankinnoissa myös jätteen osalta

itseisarvollisesti halua jättää itselleni viimeistä sanaa tähän mutta emme varmaankaan ole eri mieltä siitä että kiertotalouden merkitys on tietenkin siinä miten yksityiset suomalaiset kiertotalouden yritykset ekokem monet muut valmet ja vastaavat voivat hyötyä siitä kiertotaloudesta sen täytyy olla nimenomaan vientimarkkinoita palvelevaa mutta se käytännön asia että mistä saadaan tarpeeksi jätevolyymiä sille kannattavalle toiminnalle sellaiselle toiminnalle jota voidaan riittävässä mittakaavassa tarjota myöskin esimerkiksi aasiaan afrikkaan niihin suurkaupunkien infrastruktuuriongelmien ratkaisemiseen jotta saadaan se volyymi niin ei missään tapauksessa kannata estää sitä yhteiskunnan jätehuollon toimivuutta jotta se mahdollistaa yksityisten yritysten toiminnan tässäkin niin kuin monessa muussakin asiassa yhteiskunta ja yritykset toimivat symbioosissa

arvoisa puhemies on ilo huomata että kyseinen laki muuttuu niin että myös maksuhäiriömerkinnän saaneilla on mahdollisuus saada pankkitunnukset sähköiseen tunnistautumiseen olen tehnyt useita valtiopäivätoimia liittyen sähköisen tunnistautumisen saattamiseksi kaikkien ulottuville tähän mennessä yksikin maksuhäiriö on saattanut johtaa pankkitunnuksen poistamiseen tai tunnusta ei ole myönnetty verkkopankki on nykypäivänä väline palvelujen käyttöön esimerkiksi kelan työhallinnon verohallinnon ja trafin palvelut ovat suureksi osaksi verkossa ja niiden käyttö edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista

yleensä verkkopankkitunnuksia myös kansalais aloite on sellainen että suurin osa kansalaisista allekirjoittaa sen sähköisesti muun muassa kilpailu ja kuluttajavirasto on puoltanut pankkitunnusten myöntämistä myös finanssialan keskusliitto suositti jo kaksituhattakymmenen että yksi maksuhäiriömerkintä ei saa poistaa mahdollisuutta saada pankkitunnusta esitetyt muutokset lakiin edistävät yhdenvertaisuuden toteuttamista ja ja helpottavat maksuhäiriömerkinnän saaneiden arkea nykyään sähköistä tunnistautumista tarvitaan lähes kaikissa viranomaispalveluissa maksuhäiriömerkinnän saanut ei usein saa henkilökohtaista sopimusta matkapuhelinliittymästäkään näin ollen pankkitunnukset ovat ainoa mahdollisuus heille sähköiseen tunnistautumiseen suomen asiakastieto oyn maksuhäiriörekisterissä oli vuoden kaksituhattaviisitoista lopussa kolmesataaseitsemänkymmentätuhatta henkilöä suurin osa heistä on jäänyt tunnistautumisen ulkopuolelle on siis erittäin positiivista että tähän on tulossa muutos arvoisa puhemies vielä seuraava askel yhdenvertaisuuden edistämisessä olisi esimerkiksi kotivakuutuksen ja kaskon saattaminen maksuhäiriöistä kärsivien ulottuville kiitos

on suuri ilo kehua tätä hallituksen lakiesitystä samoista syistä kuin edustaja elomaa tuossa aikaisemmin on nimittäin niin että kun suomessa suunniteltiin sähköistä tunnistautumista hyvin kalliilla ja hyvin toteuttamiskelvottomaksi toteuttamiskelvottomaksi osoittautuneella tavalla niin käytännössä pankkitunnuksista on tullut se tapa jolla suurin osa suomalaisista ylivoimainen enemmistö tunnistautuu sähköisiin palveluihin ja sitä räikeämmäksi on tullut se epäkohta että osalla suomalaisista ei ole ollut tähän mahdollisuutta ja pankit ovat olleet haluttomia pankkitunnuksia myöntämään tämä epäkohta saadaan tällä korjattua ja edistettyä yhdenvertaisuutta kiitettävällä tavalla

puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia siten että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa postitse tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä suomen ulkopuolelta vuoden kaksituhattakuusitoista loppuun tällä esityksellä varmistetaan samalla että uuden tupakkalain sadannenkahdennenkymmenennen pykälän seitsemännessä momentissa säädetty siirtymäaika sähkösavukkeiden sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden tilaamiselle ulkomailta toteutuu tarkoitetulla tavalla saamani tiedon mukaan viidestoista kahdeksatta voimaan tullut tupakkilaki on aiheuttanut jonkin verran ongelmia etenkin itärajalla niin rajanylittäjissä kuin valvojissakin tullissa niin sanottua kevennettyä menettelyä ohjeistettiin soveltamaan elokuun loppuun saakka tapauksissa missä ei ole ollut maahantuontioikeutta tupakkatuotteet takavarikoitiin ja annettiin mahdollisuus luovuttaa ne vapaaehtoisesti pois useimmiten rajanylittäjät myös näin tekivät ja säästyivät rangaistukselta syyskuun alusta alkaen on lakia sovellettu tiukasti mielestäni lakia tulee juuri näin soveltaa silloin kun tulee uusi tiukempi laki voimaan joka tapauksessa pidän tätä hallituksen esitystä tarkoituksenmukaisena tärkeänä ja erittäin ajankohtaisena

ensimmäiseen käsittelyyn

päiväjärjestyksen kolmaskymmeneskuudes asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö seitsemäntoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tässä on kysymyksessä siis hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta asunto omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä ja eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalakia ja säädettäväksi uudet lait asunto omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä ja eräistä luotonantajista ja luotonvälittäjistä lisäksi ehdotetaan eräitä muutoksia luottolaitostoiminnasta finanssivalvonnasta finanssivalvonnan valvontamaksusta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä harmaan talouden selvitysyksiköstä annettuihin lakeihin talousvaliokunta puoltaa yksimielisesti hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä vähäisin teknisin muutoksin huomautuksin talousvaliokunta toteaa että hallituksen esityksen ehdotukset ovat pääasiallisesti euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin direktiivin kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto omaisuutta koskevista luottosopimuksista kansallista täytäntöönpanoa korkolattia asuntoluotoissa sisältyy ensimmäisen lakiehdotuksen seitsemän a luvun pykälän toiseen momenttiin eli hallituksen esityksen mukaan asuntoluotoissa luotonantaja saisi periä luoton marginaalin myös silloin kun viitekorko on negatiivinen edellyttäen että tästä on luottosopimuksessa sovittu talousvaliokunta pitää selvitettynä että korkolattiasta sopimisen kieltäminen voisi johtaa asuntoluottojen marginaalien kohoamiseen pankkien varautuessa korkoriskiin ja toisaalta mahdollisesti pienten pankkien aseman heikentymiseen ja sen myötä kilpailun vähentymiseen

vaikka korkolattian sääntelystä voisi teoriassa koitua etuja yksittäiselle kuluttajalle on arvioitu että tosiasiassa lainanottajan kulut lisääntyisivät ja haitalliset vaikutukset asuntoluottomarkkinoiden toiminnalle olisivat hyötyjä suuremmat talousvaliokunta korostaa myös kuluttajan tosiasiallisen valinnanmahdollisuuden tärkeyttä luottosopimusta tehtäessä luotonottajalle on selkeästi ja helposti vertailtavasti esitettävä luoton ehdot yhtäältä silloin kun kuluttaja valitsee korkolattiaehdon ja toisaalta mikäli kuluttaja ei halua sopimukseensa tätä ehtoa sovellettavan etelä suomen aluehallintovirasto toimii nykyisin eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain

mukaisena rekisteri ja valvontaviranomaisena talousvaliokunta katsoo että rekisteri ja valvontaviranomaistehtävien siirtäminen finanssivalvonnalle ei olisi tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa kun joukkorahoitus ja vertaislainamarkkinat ovat vasta kehittymässä talousvaliokunta pitää tärkeänä että palataan tarvittaessa myöhemmin sääntelyn voimaantulosta sen verran että talousvaliokunta katsoo että ottaen huomioon hallituksen esityksen antamisen viivästymisen on perusteltua että uuden sääntelyn voimaantuloa myöhennetään aiemmin suunnitellusta toisaalta on huomattava että direktiivin täytäntöönpanon määräaika on umpeutunut jo kuukausia sitten esityksen mukaan ennen lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä talousvaliokunta pitää tätä selkeänä ratkaisuna lain soveltamisen kannalta eikä katso käsillä olevan sellaisia painavia perusteita joiden johdosta tästä tulisi poiketa talousvaliokunta esittää yksimielisesti että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen seitsemänkymmentäseitsemän sisältyvät

kolmas ja kahdeksannen lakiehdotuksen sekä että eduskunta hyväksyy valiokunnan tekemien muutosehdotusten pohjalta muutettuna hallituksen esitykseen sisältyvät neljännen viiva seitsemännen lakiehdotuksen